ministeri vehviläinen esittelee

arvoisa puhemies meillä on tässä lähetekeskustelussa nyt esillä laki sähköisen asioinnin tukipalveluista ja pidän tätä erityisen tärkeänä

kaiken julkisen hallinnon sähköisten palveluiden käyttöön ottamiseksi eli jos muistatte niin ensimmäiset askelmerkit tästä tehtiin viime vaalikaudella kaksituhattakolmetoista ja nyt ollaan etenemässä siihen suuntaan että meillä on tässä lakiesitys käsittelyssä keskeinen tavoite on mahdollistaa kansallinen

palveluita esitetään väestörekisterikeskuksen lakisääteisiksi

olevaa julkisten palveluiden digitalisoimista hallituksen esityksen valmistelussa on otettu myös huomioon nyt alkuvuodesta linjatut julkisen hallinnon digitalisoinnin periaatteet suomessa otetaan siis nyt iso harppaus

esimerkiksi asiakasta koskevista päätöksistä tiedottamiseen toisen puolesta asioiminen puolestaan helpottaa sähköisten palveluiden käyttämistä muun muassa lasten huoltajille

ja asiakkaidensa puolesta asioiville luodaan puitteet

tässä

olevia tietojärjestelmiä kootaan yhteen tapahtuisivat siten että ne kulkisivat kansalaisten ehdoilla ja ja että mahdollisimman monet pääsisivät nettipalveluiden piiriin mutta sitten huomioidaan erikseen ne kansalaiset jotka eivät yleensä korkean iän vuoksi pysty nettiä käyttämään viime viikolla törmäsin tapaukseen että verottaja ei ollut hyväksynyt iäkkään metsänomistajan metsäkaupoista suorittamaa alvia kun se oli suoritettu perinteisellä tavalla

arvoisa rouva puhemies on erittäin tärkeää että nämä säädökset jotka sääntelevät näitä julkisia sähköisiä palveluita tulevat nyt yhden lainsäädännön alle tietenkin olisi myös äärimmäisen tärkeää että julkisissa hankinnoissa ohjelmistojen ja

aivan erinomainen lakiesitys ja on linjassa sipilän hallitusohjelman kanssa toivoisin kuitenkin että tässä yhteydessä nostettaisiin esille myös se että kun uusia palveluväyliä rakennetaan digitaaliselle pohjalle nimenomaan sille pohjalle että palvelu on turvallista eikä tällaisia tietovuotoja pääse syntymään eivätkä hakkerit pääse väliin pitää olla ehdoton tavoite mutta yhtä iso tavoite pitää olla sen että rakennamme tähän maahan laajakaistaverkon joka puolelle maahan tämähän eriarvoistaa koko systeemin tässä maassa jos osa väestöstä pystyy käyttämään huipputasoisia palveluita erinomaisessa ympäristössä mutta toisaalta on alueita joilla eivät nopeat laajakaistayhteydet ollenkaan pelaa kotikunnassani ilomantsissa asia on jo hyvällä mallilla kun valokuituverkko on saatu valmiiksi mutta valtiovallan tehtävänä on pitää huoli että niillä alueilla missä valokuituverkkoja ja nopeita laajakaistayhteyksiä ei saa markkinaehtoisesti valtiovallan pitää toimia tässä aktiivisesti että saamme koko maan tämän nopean palvelun piiriin

arvoisa rouva puhemies esitys on hyvä ja siitä voi ja pitää antaa kiitosta ministeri vehviläiselle mutta isoon ilakointiin siinä ei ole aihetta sen takia että olemme tässä kyllä hirveästi myöhässä tämän olisi tietysti pitänyt tapahtua jo aikoja sitten eikä kyse ole nyt tästä hallituksesta vaan monta hallitusta aiemmin jos katsomme esimerkiksi sitä mitä on tapahtunut muissa maissa niin olemme olemme kaukana jäljessä siitä esimerkiksi virossa kaikki sähköiset palvelut esimerkiksi lääkereseptit ja äänestäminen toimivat kymmenennen road nimisen tiedonsiirtoväylän kautta ja kyllä tavoite on nyt ja sen pitää olla että jatkossa verottajan kelan oman kunnan maakunnan ja valtion kaikki toiminnot onnistuvat yhden selkeän kokonaisuuden kautta ja tässä työssä täysi tuki ministerille ja hallitukselle

ehdottoman tärkeää todellakin on että ihmisten ehdoilla näitä palvelukanavia rakennetaan mielestäni erinomainen esimerkki täällä on se että palvelunäkymiin tuotetaan elämänkohtaisesti näitä palveluoppaita lisäksi jatkossakin tulee varmistaa että meillä on heille jotka eivät ole tottuneita käyttämään teknisiä välineitä myös nämä perinteiset puhelimet ja asiakaspalvelupisteet olemassa edustaja heinoselle sen verran että parempi nyt kuin ei milloinkaan ja voisi sanoa että tässä vaiheessa meillä on jo kypsää teknologiaa jota voimme lähteä viemään sitten toteutukseen ja toimeenpanoon asti

pitää eduskunnan pöytäkirjoihin myöskin todeta että nyt on tärkeätä että ei voivotella näitä vanhoja eikä nähdä nyt uhkia tässä vaan todella mahdollisuuksia hallitusohjelman yksi keskeinen strateginen alue on uudet toimintatavat jossa jossa yksi keskeinen on digitalisaatio se liittyy tietysti näihin muihin toimintatapoihin kuten esimerkiksi normien sujuvoittamiseen lupamenettelyjen sujuvoittamiseen joka voi monissa tapauksissa tapahtua digitaalisesti tulevaisuudessa silloin kun meillä on tämä yhteinen pohja tässä olemassa että voimia ministerille viedä tätä hallitusohjelman keskeistä hanketta eteenpäin me olemme takamatkalla viroon ja muihin nähden mutta me otamme otamme

kommentti on lähinnä positiivinen siitä syystä että hallitus on vihdoin saanut tämän esityksen tänne eduskuntaan edustaja heinonen tässä jo totesi kyllä suomi on itse asiassa vähän jo vuosikymmeniä jahkaillut näissä julkisen palvelun ja julkisen hallinnon yleisissä tietojärjestelmä ja digitalisaatiohankkeissa meillä on ollut pitkään hyvin pirstaleinen ja sirpaloitunut järjestelmä joka on johtanut ennen kaikkea siihen että tarvittavia säästöjä mutta mikä vielä tärkeämpää asiakaslähtöisyyttä palvelussa ei ole kyetty hoitamaan sillä tasolla mikä sen pitäisi olla erityisesti kaksituhattakymmenen luvulla eli tämä mahdollistaa nyt asiakaslähtöiset palvelut ja toivonkin että jatkotyössä myös huomioidaan että yritysten palvelut myös pääsevät monesti mukaan siihen täydentämään kaikkia näitä julkisia toimintoja
kaikki pyydetyt vastauspuheenvuorot on noteerattu ja käydään ne nyt järjestyksessä tässä
edustaja

mäkipää nosti tärkeitä asioita esille maksuhäiriöisiä on melkein neljäsataatuhatta maksuhäiriöt lisääntyvät koko ajan eivätkä ne vähene sillä että hankaloitetaan kansalaisten kykyä ja halua hoitaa laskujaan pankkitunnusten myöntäminen ei ole luoton myöntämistä vaan mahdollisuus saada sähköisesti niitä palveluja jotka kuuluvat kaikille kansalaisille ministeri vehviläinen kertoi sähköiseen tunnistamiseen liittyen pankkitunnusten myöntämisestä kaikille kansalaisille tulevaisuudessa ja kysyisinkin millä aikavälillä tämä tulee mahdolliseksi

pelkästään maaliskuun aikana minulta jäi resepti saamatta sen takia että apteekki ei saanut yhteyttä siihen keskusjärjestelmään joka sähköisiä reseptejä käsittelee minulta jäi lapsen viikkoraha nostamatta koska pankkiautomaatti ei saanut yhteyttä pankkiin minulta jäi junamatka käymättä koska junalippuja ei voitu lipputoimistosta myydä järjestelmien sakatessa eduskunnan tietojärjestelmistä minä en tässä edes mainitse

tässä kohdassa täytyy sanoa että tietenkin parempi myöhään jos silloinkaan me tosiaan olemme jäljessä tämä huoltovarmuus on erittäin tärkeä asia joka täällä tuli esille mutta se mistä kannan kaikkein eniten huolta on se että meillä on lukuisa joukko ihmisiä jotka eivät pysty käyttämään näitä sen takia että he eivät saa sellaisia välineitä joilla tunnistautua

edes rahaa pystyy seinästä nostamaan edes sen verran pitää ihmisiin luottaa ja auttaa ihmisiä ylöspäin siitä ahdingosta mihin he ovat aika monessa tapauksessa tahtomattaan ja itse pyrkimättään joutuneet eli luottorekisteristä vielä

tämä esitys on todellakin myönteinen ja tuo ministerin luova ajatus tai tai ehdotus siitä millä tavalla tämä sähköinen tunnistautuminen pystytään näiden pankkitunnusten kautta jatkossa kaikille hoitamaan on on hyvä asia mutta kyllä tässä yhteydessä täytyy todeta se että olemme paljon jäljessä naapurimaastamme virosta näin jälkikäteen ajatellen meilläkin olisi pitänyt jo aikoja sitten ottaa käyttöön tämä pakollinen sähköinen henkilökortti joka virossa on käytössä ja joka on käytännössä mahdollistanut valtavan vahvan digitaalisen kehityksen virossa sekä sekä yrityksille että yksityisille henkilöille mutta tätä tätä pitää nyt viedä eteenpäin sinnikkäästi

minä myös itse pidän erittäin tärkeänä digitalisaation edistämistä ja tässä on hyvä pohjaratkaisu tehty onnittelen siitä ministeriä että tämä avoin yhteiskunta pääsi mukaan eikä rajattu toimintaa vain valtion laitosten alle mutta ihmettelen kyllä tätä kun samaan aikaan olisi nyt tärkeä tietää missä viipyy se yhteinen koko suomen portaali jossa meidän kaikki palvelumme ovat koottuina viime hallituskaudella tätä asiaa valmisteltiin asia oli tietysti vaikea sen myönnän yksistään kaksi vuotta meni siihen että me saimme alkuun niin kuin täällä edustaja heinonen jo tätä asiaa kuvaili mutta nyt on kestänyt paljon pidempään lokakuussa piti olla tämän suomen kymmenennen roadin valmis ja nyt eletään kuitenkin huhtikuun loppua eikä vieläkään näy siltä osin minua kiinnostaisi tietää missä ne konkreettiset toimenpiteet ovat eli ministeri missä se kymmenen road viipyy kun se oli melkein valmis jo viime kaudella

krista kiurulle me halusimme tehdä kuin virossa oli otettu käyttöön ja sitä odotettiin nyt viime joulukuun alussa tuli tämä beta suomi fi koekäyttöön se on koekäytössä ei ole mitenkään myöhässä sitten kaksi näkökulmaa ensinnäkin vielä tähän tunnistautumiseen tässä edustaja elomaa kysyi tätä aikataulua ja ja se on oikein hyvä minä vielä toistan jos kaikki eivät kuulleet sitä esittelypuheenvuorossani kun tämä on todellakin ollut iso ongelma että niin monella ihmisellä ei ole ollut mahdollisuutta saada näitä pankkitunnuksia syystä ja toisesta minkä me kaikki tiedämme ja heillä ei ole ollut mahdollisuutta tähän tunnistautumiseen niin nyt on vireillä ja lausuntokierroksella sellainen lakiesitys joka mahdollistaa sen että jokaisella pankin asiakkaalla olisi mahdollisuus saada tämmöiset yleiskäyttöiset pankkitunnukset se on lausuntokierroksella ja minun käsitykseni mukaan hallituksen esityksen pitäisi tulla vielä tänä keväänä eduskunnan käsiteltäväksi ja sitä kautta ensi syksynä kuntoon minä pidän tätä kyllä hyvänä jos me muutamassa kuukaudessa ratkaistua sitten pikkusen sanon siitä kun minäkin ennen vertasin aina kovasti miten virolaiset tekevät kaiken niin paljon nopeammin ja minä olen heidän kanssaan myös keskustellut tästä asiasta he ovat kyllä kieltämättä olleet sillä tavalla nopeampia ripeämpiä ja vikkelämpiä että he eivät ole aina vaatineet itseltään sadankymmenen prosentin onnistumista kuten me yleensä vaadimme jos me kokeilimme

mikä vuosi meillä nyt olikaan ne kunnallisvaalit kaksituhattakahdeksan sähköistä äänestämistä ja se epäonnistui niin sen jälkeen me emme ole enää uskaltaneet sanoa yhtään mitään sähköisestä äänestämisestä se kertoo vähän tämmöisestä meidän luterilaisesta otteestamme että me olemme tosi vahvoja aina siinä että kaiken pitää olla treenattu niin ettei tule yhtään epäonnistumista me kaikki tiedämme että on haavoittuvuutta ja kaikki ei aina pelitä se on tietysti se mihinkä pitää kiinnittää huomiota kuten täälläkin on siihen sanottu mutta sitten sen kiistän jyrkästi että me tekisimme jotenkin

edustaja räsänen otti tämän miksi meillä ei tehty sitä valtionjohtoista järjestelmää niin että otetaan erillinen kortti se on vanhaa tekniikkaa kyllä ei sitä voida mobiilisti tai pädeiltä hoitaa me teemme nytten tämän tunnistautumisratkaisun sillä tavalla että sen pystyy tekemään kännykästä tai sen pystyy tekemään sieltä ipadilta ja laajemmin ihmisille nämä sähköiset palvelut sitä kautta käyttöön
seuraavana sitten puhujalistalla edustaja heinonen

arvoisa rouva puhemies ei tätä hallitusta tästä asiasta kyllä arvostella voi hivenen näitä puheenvuoroja kyllä kyllä ihmettelin tämä hallitus on asiassa ripeästi toimeen ryhtynyt ja ja ehkä ne arvostelut pitää suunnata edellisille hallituksille onko se sitten edellinen hallitus vai jo sitä edellinen ehkä jossain siellä olisi niitä päätöksiä pitänyt tehdä että olisimme olleet aivan etunojassa tästä asiasta on käyty hyvä debattikeskustelu ja ja totesin siinä jo että on parempi myöhään kuin ei milloinkaan ja ja siitä kiitosta ministeri vehviläiselle että tässä on toimeen nyt ryhdytty toden teolla ja ja myös siitä että me etsimme vielä parempaa mallia kuin ne mitkä ovat olleet käytössä nyt muissa maissa toimiessaan sähköiset asiointipalvelut mahdollistavat asiakkaan itsepalvelun ajasta ja paikasta riippumatta ja tämä on tärkeää tämän tyyppisessä maassa missä me elämme missä on pitkät etäisyydet ja ja tosiasia on sekin että kaikkia palveluita ei enää nyt eikä tulevaisuudessa ole jokaisessa taajamassa saatikka jokaisessa kylässä ja matkat saattavat olla pitkiä pitää kuitenkin muistaa ja huomioida sekin että kaikilla ei aina ole omia laitteita ja yhteyksiä ja siten sähköisten palvelujen järjestämiseen liittyy myös käytön mahdollistaminen järjestämällä esimerkiksi erilaisia asiakaspäätteitä vaikkapa kirjastoihin yhteispalvelupisteisiin kauppakeskuksiin ja muihin ja ja näistäkin kyllä suomessa jo hyviä esimerkkejä löytyy isona asiana sähköiseen asiointiin liittyy myös asiakkaan tunnistaminen verkossa ja tästä myös olemme jo täällä tänään käyneet keskustelua tunnistamisen osalta pitää kuitenkin aina katsoa tarkasti ja arvioida tarkasti miksi tunnistamista tarvitaan ja tarvitaanko sitä niin sanotun yleisinformaation pitää jatkossakin olla luettavissa ilman että ihmiseltä vaaditaan mitään tunnistautumista palveluun sähköisen asioinnin kehittämisessä pitää katsoa koko asiointiprosessia ja ja uudistamisen pitää lähteä niin kuin tässä esityksessä lähdetään kokonaisuudesta paras kehittämisen lopputulos saavutetaan kun kehittämisessä huomioidaan aidosti ihmisen eli tässä tapauksessa asiakkaan tarpeet tässä hallituksen esityksessä käydään läpi eri maiden tilannetta kerrotaan esimerkiksi tanskasta missä vuonna kaksituhattaseitsemän tehtiin poliittinen päätös digitaalisen kanavan ensisijaisuudesta julkisissa palveluissa tämä käynnisti sähköisten palvelujen laajemman kehittämisen ja tanskan viranomaisten mukaan kahdeksankymmentäviisi prosenttia tanskan väestön yli viisitoista vuotiaista on käyttänyt hallinnon sähköisiä palveluita viimeisen vuoden aikana

nämä kuvaavat hyvin sitä miten vakavasti ja tosissaan on eri maissa tämä sähköisen asioinnin toimivuus otettu myös alankomaissa tavoite on että yritykset ja kansalaiset voivat asioida sähköisesti hallinnon kanssa vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista mennessä ja tämä tarkoittaa sähköisen palvelun ensisijaisuutta tässä muutamia esimerkkejä millä tavalla sähköinen asiointi eri maissa toimii

road nimisen tiedonsiirtoväylän kautta ja meilläkin kun täällä hivenen arvosteltiin tätä nykyhallitusta joka nyt on istunut vasta vuoden vuonna kaksituhattakolmetoista linjattiin että suomessa sama ratkaisu tuodaan käyttöön palveluväylä nimellä hanketta johtava valtiovarainministeriö aikoo tuoda valtion ja kuntien palvelut palveluväylään mukaan vaikka pakolla todettiin vuonna kaksituhattakolmetoista eli kyllä arvostelun kärki on hyvä hyvä suunnata mieluumminkin sinne kuin vaikkapa sitten ministeri vehviläiseen joka tässä on työtä tehnyt hyvin ja perusteellisesti tärkeää ja tavoiteltavaa on se että jatkossa tästä kokonaisuudesta pitää löytyä verottajan kelan maakunnan kunnan potilastietoarkiston sähköisen reseptijärjestelmän palvelut eli niin että yhden verkkosivuston kautta suomalaiset löytävät nämä palvelut helposti nykyisin sähköisten palvelujen tarjonta on nimittäin erittäin sekavaa niin kuin täällä on esille tuotu verottajalla ja kelalla tällä hetkellä jo voi monia asioita hoitaa alusta loppuun verkossa terveyspuolella sähköinen resepti ja potilastietoarkisto ovat käytössä ja ne saadaan kattaviksi lähiaikoina mutta eri kunnilla sähköiset palvelut ovat hyvin kirjavia itse asiassa aika monessa kunnassa sähköinen palvelu tarkoittaa edelleen sitä että netistä voi tulostaa lomakkeen mutta hakemus tulee jättää jättää fyysisesti eli se ei onnistu sähköisesti kyllä tämä on jotain muuta kuin kaksituhattakymmenen lukua

arvoisa rouva puhemies hieman hämmästyttää että niin harva joukko edustajia on tänään paikalla täällä kun on yksi ehkä tämän vaalikauden merkittävimpiä uudistuksia lähetekeskustelussa tämä uudistus onnistuessaan tulee edistämään kilpailua se luomaan kustannustehokkuutta läpi koko suomen se laitetaan tänään liikkeelle se tullaan analysoimaan valiokunnissa tullaan kuulemaan asiantuntijoita se tullaan käsittelemään täällä ja varmasti siihen jää joitakin puutteita joita sitten tulevilla laeilla laeilla vielä täydennetään mutta kaiken kaikkiaan onnittelut siitä että nyt tämä valtiovarainministeriön ryhmä joka lähes kaksi vuotta sitten tähän työhön asetettiin on saanut tämän esityksen valmiiksi ja aivan kuten täällä on jo todettu edustaja ala nissilän ei kannattaisi tässä nyt kiinnittää sitä terävintä huomiota niihin joihinkin puutteisiin jotka ehkä tänne vielä muutamia keskeisiä hyviä asioita tästä ensinnäkin syntyy kansallinen palveluväylä jota kohti nyt kaikki muut digitaaliset palvelut ohjataan tulee yhden luukun palvelujärjestelmä tulee järjestelmä jossa on selkeä vastuutus jossa sekä tuottaja että raha ovat saman ohjauksen piirissä selkeä digitaalinen arkkitehtuuri johon yksityinen sektori voi tuottaa lisäpalveluita ja syntyy kansallinen tulorekisteri joka mahdollistaa muun muassa kristillisdemokraattien perustulomallin käyttöönoton joka muuten on oikeasti ainoa toimiva malli sillä se vapauttaa kaikista muista loukuista arvoisa puhemies tämän hallituksen tarkoituksena on koota kaikki olemassa olevat ja uudet hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja koskevat säännökset ehdotettuun lakiin säätää tarkemmin palvelujen toiminnallisuuksista palvelutuottajien vastuista ja tehtävistä sekä henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelystä palvelujen tuottamiseksi lisäksi säädettäisiin velvollisuudesta ja oikeudesta käyttää yhteisiä palveluja mikä on myös erinomaista aikanaan kotikaupunkiani espoota moitittiin siitä että jäimme ulkopuolelle tästä apotti hankkeesta mutta yksi keskeisin syy siinä oli se että tiesimme että tällainen kansallinen väylämalli on tulossa ja on järkevämpää rakentaa jotain sellaista laittaa rahat sitten siihen työhön niin että olemme mukana tässä mikä nyt tulee olemaan suomen kaksituhatta luvun ehkä suurin menestystekijä pidin tuota päätöstä myös järkevänä ja olen sitä tukemassa tämän valtiovarainministeriön ohjelman hankkeina olivat siis palveluväylä kansalaisen yrittäjän ja viranomaisen palvelunäkymät tunnistamisen malli sekä roolien ja valtuuksien hallinta ohjelmalle on laitettu päättymisaika kaksituhattaseitsemäntoista eli oikeastaan pitäisi tässä ministeri melkein kukittaa koska olemme etuajassa ja tämä esitys tulee tässä nyt meille jo näin varhaisessa vaiheessa vaalikautta ohjelman ja sen hankkeet omistaa valtiovarainministeriö operatiivinen toteutus on ajateltu väestörekisterikeskukseen kaiken tämän takana ja ajatuksena on oikeasti digitalisaation läpimurto suomalaisessa yhteiskunnassa pidän myös myös erittäin hyvänä sitä minkä ministeri tässä nosti esille äsken vastauspuheenvuorossaan että tämä malli valmistuessaan on parempi kuin viron malli sitä viron mallia on tutkittu ja pohdittu ja siellä on käynyt jos jonkinnäköistä ryhmää katselemassa ja tutustumassa tohtorit käyneet täällä meille esittelemässä sitä ja tämä on parempi versio näin pitääkin olla ja siihen suomi pystyy varmasti hyvä olisi jos tähän vielä saataisiin nämä karttapalvelut kytkettyä jollakin tavalla mukaan jotta sitten sekin helpottaisi sen käyttöä ehkä vielä sellaisen asian totean että mitä tulee näihin tunnistamispalveluihin ja niiden niin toivon että valiokunta sitten nämä ottaa erityisesti huomioon kun tätä käsitellään koska nämä tietoturvariskit eivät ole mikään pieni asia silloin kun kaikki tulee ikään kuin yhteen kekoon niin niiden merkitys vielä korostuu kaiken kaikkiaan kiitos tästä hyvästä valmistelusta ministerille

arvoisa puhemies en ennättänyt tutustua tähän lakiesitykseen kovin perusteellisesti ja siksi siksi en pysty kovin syvällisesti ottamaan kantaa tähän lakiesitykseen mutta esityksen tavoitteet ovat kyllä erinomaiset ilmaisen kuitenkin huoleni siitä ettei kaikkia digitaalisia palveluja ole suomessa perinteisesti kehitetty asiakaslähtöisesti vaan nimenomaan teknologia edellä vaikka lakiesityksen yleisperusteluissa sivulla sanotaan että että asiakaslähtöisyys on ollut keskeistä niin ei se ainakaan kansalaisten näkökulmasta näin ole ollut eli hyvin paljon tulee palautetta siitä että että on vaikeata käyttää sähköisiä palveluita ja ja sinne on hankala mennä ja siellä on hankala toimia digitaaliset palvelut ovat hyvin harvoin esteettömiä ja ja siitä erityisesti annan kiitoksen tässä lakiesityksessä että täällä on huomioitu tämä digitaalinen esteettömyys ja tässä on ollut valmistelussa mukana myös esteettömyyden asiantuntijoita toivon että jatkossakin tästä esteettömyydestä huolehditaan yhtä hyvin

arvoisa puhemies sähköiset palvelut ja ja erinomainen ja kannatettava asia jota on systemaattisesti kehitettävä ja vietävä yhteiskunnassamme eteenpäin mutta tämän rinnalla usein unohtuu etteivät sähköiset palvelut voi korvata aina henkilökohtaista palvelua ohjausta ja neuvontaa eilen täällä salissa puhuttiin työttömyyden hoidosta ja työllisyystoimista ja nyt esimerkiksi te toimistothan ovat lisänneet huomattavasti sähköistä asiointia ja tämä on tarkoittanut myös henkilöresurssien vähentämistä tämän johdosta edes nuoret vasta valmistuneet henkilöt eivät välttämättä pääse henkilökohtaisen avun ja tuen piiriin he saattavat joutua odottamaan asiantuntijan tai virkailijan luo pääsemistä jopa monta kuukautta minun mielestäni nuoret jätetään jopa heitteille sillä nuorilla ei ole työmarkkinaosaamista ja kokemusta eivätkä he pysty ilman ohjausta toimimaan työmarkkinoilla tai toimimaan verkossa työnhakijoina vaikka heillä on erinomaiset tekniset taidot ja muuten kyky toimia digitaalimaailmassa näissä tilanteissä pelkät sähköiset palvelut eivät riitä ja tämä pitäisi aina tässä sähköisten palvelujen kehittämisen rinnalla muistaa meillä on monia muitakin kansalaisryhmiä joita ei saisi jättää pelkästään sähköisten palvelujen varaan ja tästä asiastahan on muun muassa valtion tarkastusviraston vuosikertomuksessa viime vuonna esitetty erittäin kriittinen näkökulma että että emme syrjäyttäisi ihmisiä palveluista kokonaan kiitos

arvoisa puhemies

sähköisille palveluille luodaan yhteinen palveluväylä vasta nyt eikä jo vuosia sitten sillä kuten ministeri vehviläinen totesi näiden tukipalveluiden sirpaleisuus ja siiloutuneisuus ovat haitanneet ja hidastaneet sähköisten palveluiden kehitystä jokainen julkinen sähköinen palvelu on jouduttu rakentamaan alusta alkaen erikseen tunnetuin tuloksin eli jos hallitus jostain ansaitsee kiitoksen niin siitä että tämä esitys on edennyt tämän hallituksen aikana ripeästi aiemmin heräsi jo epäilys ettemme saa edes virosta ilmaiseksi saamaamme kymmenen road palveluväylää toimimaan täällä suomessa ollenkaan mutta se on näin oppositiosta todettava että kyllä tämä esitys voisi rohkeampikin olla käytännössähän tämä organisoi olemassa olevat tukipalvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi mutta muuten uudista tai digitalisoi meidän julkisten palveluidemme tuotannon rakenteita ja prosesseja luotan ja toivon että tämä esitys on vasta ensimmäinen vaihe laajemmalle uudistukselle perustan rakentamista julkisten palveluiden radikaalille digitalisoimiselle kokonaisvaltaisemman muutoksen tarve käy hyvin ilmi esityksen yleisperusteluissa kuvatuista alan kansainvälisestä kehityksestä edelläkävijämaissa on jo pitkään uskallettu viedä julkishallinnon digitalisaatiota eteenpäin paljon suomea rohkeammin jopa ronskimmin esimerkiksi tanskassa sähköinen asiointi on jo vuosien ajan ollut ensisijainen toimintatapa ja kaikilla tanskalaisilla on oltava digitaalinen postiosoite sekä kansalaiset että yritykset on lailla velvoitettu asioimaan viranomaisten kanssa vain sähköisesti vain kymmenelle prosentille tanskalaisista on myönnetty esimerkiksi terveyssyistä erivapaus joka antaa heille edelleen oikeuden asioida viranomaisten kanssa paperipostilla vastaavasti virossa sähköinen tunnistaminen onnistuttiin ottamaan käyttöön jo yli vuosikymmen sitten toisin kuin viron vanhan hst kortin tekniikan alkujaan kehittäneessä suomessa olin itse yksi korttien koekäyttäjistä luvulla otaniemessä viro onnistui koska sähköinen henkilökortti säädettiin pakolliseksi kaikille virossa vakituisesti asuville henkilöille samalla kertaa kun kaikki viranomaiset velvoitettiin käyttämään sähköistä henkilökorttia ensisijaisena

käytettävyys ja turvallisuus ole enää vuosiin ollut samalla tasolla kuin esimerkiksi virossa käytettävällä kansallisella tunnistautumisella lisäksi koko pankkiala käy läpi rajua digitaalista murrosta suomessakin toimii jo kansainvälinen kuluttajaverkkopankki jolla ei ole konttoreita lainkaan vaan kaikki asiointi tapahtuu verkossa ja pääosan palveluista tuottavat algoritmit koska tällaisilla verkkopankeilla ei ole kiinteistö eikä henkilöstökuluja ja helppo skaalata koko euroopan laajuisiksi niiden tileillä ja lainoilla on paljon paremmat korot kuin perinteisillä pankeilla eli perinteisten pankkien varaan ei julkisten palveluiden tunnistautumista kannata perustaa ei ainakaan kovin pitkällä tähtäimellä arvoisa puhemies toinen kansainvälisessä vertailussa esiin nouseva ero suomen ja edelläkävijämaiden välillä on digitalisaation johtaminen suomessa ei kukaan eikä mikään päätoimisesti ohjaa julkishallinnon sähköisten palveluiden ja tiedolla johtamisen kehittämistä saati kansallista tietoyhteiskuntakehitystä digitalisaatiolla ei ole suomessa omistajaa jolla olisi riittävät valtaoikeudet ohjata ja kirittää kehitystä yli hallintorajojen esimerkiksi isossa britanniassa sähköisen hallinnon kehittäminen on suoraan pääministerin kanslian vastuulla tämä mahdollisti esimerkiksi ison britannian valtionhallinnon tietovarantojen nopean avaamisen yleiseen käyttöön aikaa ministeriöille ja valtion laitoksille annettiin vain kahdeksantoista kuukautta kahdeksantoista kuukautta saa suorittaa kun suomessa sitten myöhemmin lopulta päätettiin avata julkisia tietovarantoja alkoi se perinteinen suomalainen itkuvirsi lisämäärärahoista ja siirtymäajoista arvoisa puhemies toki sähköisten palveluiden ja hallinnon kehittämisessä on kyse myös resursseista esimerkiksi etelä koreaan vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän perustetulla kansallisella tietoyhteiskuntavirastolla on palkkalistoillaan pelkästään tutkijoita neljäsataakolmekymmentä kappaletta jotain etelä korean asenteesta kertoo myös tänä kesänä voimaan tuleva laki jolla kumotaan joukko uusien digitaalisten palveluiden kehittämistä ja kokeilemista mahdollisesti haittaavia lakeja busanin haeundaen kaupunginosassa jossa sellaiset neljäsataakaksikymmentäkolmetuhatta asukasta jos hallitus harkitsee vastaavan koealueen perustamista suomeen voin ilmoittaa espoon kaupungin vapaaehtoiseksi vaikka eihän meillä ihan yhtä montaa asukasta olekaan

arvoisa rouva puhemies kyllähän se on niin että digitalisaatio on päivän sana ja tämä hallituksen esitys etenee ripeästi ja sillä on tarkoitus nopeuttaa asiointia sähköinen asiointi on ripeää ja ja sillä tavalla asiat hoituvat hyvin täällä on puhuttu myös viron mallista ja verrattu on hyvä että me luomme myös omaa mallia emmekä aina hae sitä mallia muualta emmekä varsinkaan kehitä samanlaisia malleja vaan ollaan rohkeita ja lähdetään lähdetään reippaasti myös ja uskalletaan tehdä omia ratkaisuja se on tärkeää että tätäkin esitystä viedään asiakaslähtöisesti eteenpäin ja huomioidaan ne ihmiset jotka eivät välttämättä niin helposti sulaudu tähän sähköiseen maailmaan vaan tarvitsevat ehkäpä enemmän sitä neuvontaa ja ohjausta kaikilla ihmisillä ei ole tietokoneita ja mobiililaitteita siihen siihen tarkoitukseen ja kirjastot ovat yksi sellainen jossa sitten ihmiset käyvät hoitamassa asioitaan onkohan koskaan muuten tutkittu sitä asiaa kuinka paljon kirjastoissa hoidetaan sähköisiä asioita kuinka paljon siellä toteutetaan juuri näitä näitä asioita tiedän että on paljon nuoria ja niitä ihmisiä joilla ei ole mahdollisuutta eikä varallisuuttakaan ostaa laitteita esitys on hyvä ja kannatettava ja todellakin asiakaslähtöisesti viedään eteenpäin ja muistetaan että ihminen on se joka sitä konetta käyttää ja kaikki muu tulee sitten siinä perässä ja että kun nettiyhteys menee poikki vaikkapa tuolla jossakin metsän keskellä niin silloin katkeaa yhteys ja siihen jää se sähköisen maailman

arvoisa rouva puhemies vaikka sanotaan että tikulla silmään sitä joka menneitä muistelee ja kun puhutaan tässä että suomi on it teknologiassa nimenomaan julkishallinnossa jäänyt jälkeen niin kyllä yksi merkittävä osa sitä on että valtion tietokonekeskus ajettiin alas ja oma osaaminen hävisi ja sen jälkeen on oltu riippuvaisia markkinavoimista siirryttiin konsulttidemokratiaan joka on osannut rahastaa tämä on nytkin haaste että näin ei käy kun puhutaan hallitusohjelmassakin voimakkaasti digitalisaatiosta hyvä uutinen ei myöskään ole mitä tänään on uutisoitu että valtiovarainministerin julkict osaston työilmapiiri on tulehtunut ja ja selviä kriisiytymisen merkkejä siellä on työtyytyväisyysbarometrissa mitattu tämä kaikki vaikeuttaa tavoitteellista työskentelyä täällä on rouva puhemies monessa puheenvuorossa viitattu viroon viro on hyvä esimerkki mutta se ei välttämättä niin kuin täällä on aivan oikein todettu ole ehdoton malli viro lähti rakentamaan järjestelmää tyhjästä vuonna nolla meillä on kuitenkin historiaa ja kokemusta mutta valitettavasti meillä on kielteisiä kokemuksia nyt pitää saada todellakin uusi ryhti toivon ministerille menestystä tässä työssä nyt tuntuu että ote on oikea

tästä kansallisesta palveluväylästä haluaisin nostaa esille muutaman nettisivun jotka siihen läheisesti liittyvät siis itse tämä on tiedonvälityskonsepti joka toimii välitysalustana kun halutaan suojattuja ja vakioituja tietoja välittää ja sitä voivat käyttää ne kaikki jotka siihen ovat liittyneet eli sillä kansalainen ja julkinen digitaalinen palvelu yhdistetään toisiinsa pääteesit siinä ovat löytyvät tietenkin digisuomi fi sivuilta missä on yhdeksän pääteesiä jotka on kysytty kansalaisilta ne on julkaistu viime syksynä näitä on muun muassa se että palvelulla on omistaja käytetään avointa tietoa ja aukaistaan tietoa käytetään nykyistä tietoa ja hyödynnetään nykyisin jo olemassa olevia palveluita saadaan asiakkaalle nopeasti hyötyä palvelujen kuuluu olla helppokäyttöisiä ja asiakaslähtöisiä sekä ensisijaisesti keskitytään sähköisiin palveluihin sitten haluan nostaa esille muutamat muut nettisivut missä tätä kansallista palveluväylää palveluväylää oikein käsitellään confluence fi se on kehittämissivusto siellä on kaikki dokumentointi sitten tämä esuomi fi sivusto se on tämän palveluväylän viestintäkanava ja itse tämä palveluväyläsivusto beta vaiheessa oleva on beta suomi fi näiltä neljältä sivustolta löytyvät ne pääteesit koko tähän kansalliseen palveluväylään ja näitten avulla kansalainen ja myöskin kansanedustaja saa kaiken mahdollisen tiedon siitä mikä tämän asiain tila oikein on ja missä ollaan menossa

arvoisa rouva puhemies oli ilo kuunnella edustaja kasvin puheenvuoroa siinä oli konkreettisesti kaikki ne ongelmat jotka tähän tilanteeseen liittyvät käsitelty asiallisesti ehkä tässä nyt kuitenkin vähän helpottaa tämän tuhkan ripottaminen päälle kun arvioi yhdysvaltalaisia järjestelmiä joissa sekki on tunnettu maksuväline ja noin sata suihkulentokonetta siirtää ne clearing keskukseen jossa pankit vaihtavat toistensa sekkejä keskenään kuitenkin se on tietotekniikan johtava valtio noin kaiken kaikkiaan tästä viron esimerkistä edustaja kivelä täällä sen totesi kun nollasta lähdetään niin on helppo rakentaa ja vastaavasti suomessa voi katsoa tätä tätä potilastietojärjestelmää jokainen mahdollisesti mukaan tuleva organisaatio alkaa osaoptimoida lähteekö milloin mukaan vai alkaako vetkuttaa ja minkälaista viivyttelyä tekee kansallisesti voisi sanoa että viimeistään nyt piti lähteä mukaan mutta myös voisi sanoa valtion ylimmälle johdolle että laiminlyönti regulaatiossa ja koordinaatiossa on maksanut varmaan suomelle ehkä kymmenen viiva kaksikymmentä miljardia

arvoisa puhemies valtion tarkastusvirasto arvioi ihan tässä vasta nykyisiä sähköisiä palveluitamme ja tuo raportti ei ollut mitenkään mairittelevaa luettavaa se osoitti sen että kalliiksi on tullut ja palvelut eivät ole olleet ihan sitä mitä niiden olisi pitänyt siksi on erittäin tervetullutta että tämä laki on tullut nyt eduskuntaan yksi kritiikin paikka siinä oli tämä siiloutuneisuus itse uskon että tällä alustalla mitä nyt rakennetaan on mahdollista päästä eteenpäin näistä siiloutuneista palveluista mietin vaikkapa sitä että meillä puhutaan paljon kannustinloukuista

että meillä löytyisi myös näitä ristiin ajettavia järjestelmiä jotka kertoisivat asiakkaalle sen mitä tapahtuu jos hän käyttäytyy tietyllä tavalla nyt kun tiedän että ministeri on ollut aktiivisesti tekemisissä myös tämän perustulokokeilun kanssa niin toivoisin että sinne tulisi myös nimenomaan tätä kehitystyötä koska vaikka me kuinka muutamme lakeja niin jos ihmiset eivät pysty ennakoimaan omassa elämässänsä niiden taloudellisia seurauksia niin niin me emme tavallaan pärjää sillä lainsäädännön muutoksella koska vanhat mielikuvat elävät

oleellista olisikin se että osaisimme miettiä paremmin kenelle tuo palvelu tehdään usein on lähdetty siitä että digitalisaatio on ikään kuin sen viraston tai hallinnon toimijan tai julkisen toimijan säästöä palvelujen tarjoamisvelvoitteessa silloin lähtökohta on on ollut enemmän hallintokeskeinen kun sen pitäisi olla asiakaskeskeinen mitä lisäarvoa tuo palvelu tuo asiakkaalle miten se voi palvella paremmin silloin pitäisi myös miettiä minkälainen tuo konsepti kokonaisuudessansa on

arvoisa puhemies anteeksi ei mennyt ihan niin nopeasti kuin olin ajatellut

jotenkin toivoisi että meillä päästäisiin irti siitä että liian usein laitetaan se vanha paperikaavake sinne nettiin ja ajatellaan että se on digitaalista palvelua kuitenkin pitäisi miettiä kokonaan uudenlaista konseptia sitä kenen tarpeisiin ja millä eväillä ja mitä muuta asiaa voidaan samalla samalla tässä järjestelmässä palvella

kohtaamissysteemeitä kehitetään niin otettaisiinkin rohkeammin käyttöön niitä ajatuksia joita täällä sosiaalisen median tai kaupallisten palveluiden puolella on ollut ja ja joskus hieman luistettaisiin siitä ikään kuin viranomaislähtöisestä ajattelusta joka sitten voisi toimia jossakin vähän jäykemmässä muodossa mutta olisi myös niitä menetelmiä joilla kevyemmin voisi saada kohtaamisia vaikkapa sitten siellä työnvälityksessä yksityisellä puolella näitä on jonkin verran kehitetty mutta koska siellä on niin vähän toimijoita niin ne eivät palvele ikään kuin laajoja työmarkkinoita tämä vain yhtenä ajatuksena työhallinnon puolelta jonka parhaiten tunnen toivon ministerille menestystä siinä että myös tämän lain toimeenpanossa ja ja jatkovalmistelussa oltaisiin valmiita käyttämään luovuutta eikä ainoastaan sitä perinteistä viranomaistarkkuutta koska molempia tarvitaan

edustaja kurvinen siinä edustaja elovaaran nimi pudonnut pois mutta palautui nyt listalle edustaja
elovaara kiitos puhemies näin pääsi tosiaan käymään arvoisa puhemies hallituksen tavoite viedä digitalisaatiota eteenpäin on tärkeä tavoite se tuo mukanaan mahdollisuuksia mutta myönteisestä kehityksestä voi myös syrjäytyä yksi tällainen syrjäyttävä tekijä on vanhuuteen liittyvä muistisairaus myös työikäisillä ihmisillä on yhä enenevässä määrin havaittu muistihäiriöitä nämä aiheuttavat kustannuksia valtiolle yrityksille ja asiakkaille pankit televiestintäyhtiöt ja ja energiayhtiöt hyödyntävät e laskupalveluita ja näille tahoille e laskupalvelut tuovat säästöjä kuluttajan kannalta taas erityisesti verkkopankit ovat avainroolissa muistisairauksista kärsiville palveluiden käyttöönotto tai käyttö voi osoittautua hankalaksi tai mahdottomaksi yhdenvertaisuusperiaate edellyttää sekä kansalaisten kohtelua samalla tavalla että samojen mahdollisuuksien tarjoamista e laskuista ei yleisesti ottaen peritä erillistä maksua sen sijaan paperilaskujen kohdalla hinnat vaihtelevat halusin vain tuoda tämän keskustelun yhteydessä esiin tämän seikan koska olen huolissani siitä että muistisairaat ja vanhukset joilta peritään laskuista erillistä maksua asettuvat epätasa arvoiseen asemaan toivon että valtionhallinto ja hallitus ottavat myös tällaisen näkökulman huomioon
arvoisa rouva puhemies se on hyvä että täällä salissakin on on hyvä periaate ihan joitakin ajatuksia tähän keskusteluun yhteiskunnan digitalisaatiosta ja sähköisistä palveluista tätä keskustelua on vaihteeksi ollut ihan miellyttävää kuunnella ja seurata täällä on aika lailla ollut sellainen yhteinen henki yli hallitus ja oppositiorajojen ja ryhmärajojen siitä että meidän pitää tässä edetä ja meidän pitää saada säästöjä aikaan luoda parempia palveluita ihmisille ja ehkä luoda bisnesmahdollisuuksiakin yksityiselle sektorille valitettavasti suomi joka oli vielä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla niitä maailman parhaimpia tietoyhteiskuntia on jäänyt pahasti tässä informaatio ja tietoyhteiskuntakehityksessä jälkeen jos vaikka katsoo viroon meidän eteläiseen naapuriimme heillä on ollut kunnianhimoa unelmia ja haaveita ja he ovat toteuttaneet niitä paljon eteenpäin olleet joustavia ja luovia toivottavasti mekin saamme vähän sellaista henkeä arvoisa puhemies kiinnittää huomiota sellaiseen asiaan että meillähän olisi tunnistautumiseen olemassa helppo väline mikä suurimmalla osalla suomalaisista on mutta ei valitettavasti kaikilla nimittäin pankkien verkkopankkitunnukset joita paljon jo nytkin hyödynnetään mutta tosiasiahan on on se että kaikki ihmiset eivät taloustilanteestaan tai velka ja maksuhistoriastaan johtuen verkkopankkitunnuksia saa tässä kohtaa tahtoisinkin vedota ihan meidän finanssialaamme ja meidän pankkisektoriimmekin että mietittäisiin niitä pankkien käytäntöjä kenelle annetaan verkkopankkitunnuksia uskon että se olisi myös rahoitusalan etu jos meillä olisi entistä kätevämpi ja selkeämpi tapa päästä eri sähköisiin palveluihin ja

sähköinen asiointi toivon mukaan ottaa oikein kunnon kilpailukykyloikan tässä tämän hallituksen aikana ja samaan aikaan tehdään sote uudistusta joka myös on äärimmäisen tärkeä uudistus niin kysyisin paikalla olevalta ministeriltä

asioinnin uutta pohjaa luodaan nyt kokonaan niin yksi sosiaali ja terveydenhuollon suuri ongelmahan on se että meillä on erilaisia potilastietojärjestelmiä eri kunnissa ollaanko nyt luomassa suomeen sellaista järjestelmää jonka avulla voidaan kehittää koko digitaalista terveydenhuoltoa paljon tehokkaammin yhdysvalloissahan tästä on hyviä kokemuksia muun muassa veteraanien terveydenhuolto on järjestetty niin että samalla kortilla saa palvelun olipa se sitten havaijilla tai alaskassa sillä ei ole väliä pääsemmekö joskus tällaiseen

puhemies ensinnäkin on hyvä että tätä kansallista palveluarkkitehtuuriprojektia jatketaan ja ja minusta on hyvä että hallitus on ottanut tämän kokeilujen linjan sehän sopii tähän kuvaan oikein hyvin näissä toteuttamisvaihtoehdoissa haluan vielä peräänkuuluttaa sitä että olisi todella tärkeää että meidän hyvin repaleisella hääräisi kaikki itse toteuttamalla digitaalisia palveluita nyt kadotin sen kohdan tässä mutta en tiedä annetaanko tässä kuitenkin hiukan vielä periksi sille että voitaisiin tuottaa omia palveluita siellä sun täällä koska tämä ajatus joka tässä esityksessä on minusta kuitenkin viittaisi siihen että kaikki olisi yhteisissä käsissä näitä kahta muuta toimintoa lukuun ottamatta jos väestörekisterikeskus sitten tiukasti pitäisi huolta siitä että palvelutuotanto ei pääse repsahtamaan niin se on erittäin olennainen juttu koska meillä on hyvin paljon repaleisia ict projekteja joissa tosiasiassa ei ole saatu oikeata tulosta aikaan niin kuin ministerille jo peräsin tuossa debattikeskustelussa niin tämän olennaisin osa kansalaisille ei ole tämä lainsäädäntö vaan se miten tämä lainsäädäntö toteutetaan käytännössä ja sitä varten me tarvitsemme me tarvitsemme sen palveluväylän minusta olisi tärkeätä että se palveluväylä rupeaisi jo lopulta tulemaan ulos kun me itse toivoimme että tehdään siitä uuden sukupolven palveluväylä ja sen takia on tämä virolainen konsepti jonka me aidosti saimme lopulta ilmaiseksi viime kaudella kovan taistelun tuloksena niin se palveluväylä tulisi sitten ulos toivoisin että ministeri ottaisi sen nyt ihan keskeiseksi asiaksi koska se varmistaisi kansalaisille että meillä ovat kaikki nämä käsissä sen sijaan kun edustaja kurvinen puhui pankkitunnuksista niin jo viime kaudella otettiin huomioon se tosiasia että tunnistautumisratkaisukaan ei voi olla yhden kortin varassa enää ei edes mobiililla tunnisteta vaan tulevaisuuden tunnistamisratkaisut ovat hyvin erilaisia

sympatisoin kovasti ministeri vehviläistä kun kun täällä salissa on koko ajan vedottu viron erinomaisuuteen tosiasia tietenkin on se että väkiluku on neljännes suomen väkiluvusta ja siellä on aika lailla puhtaalta pöydältä saatu näitä ratkaisuja tehdä mutta joka vaiheessa teknologia vanhenee ja uudistuu joten haluan tässä ihan omasta kokemuksesta kertoa että tämä viron yhteisten palveluiden käyttöliittymä kuluttajalle käyttäjälle ei ole suinkaan mikään maailman paras tai edes helppokäyttöinen siihen edellytetään sirukortti erillinen lukija ladattava ja vaikeakäyttöinen ohjelma ja en tiedä oliko omissa korkeakouluopinnoissani joitain puutteita mutta en ole tähän päivään asti onnistunut näitä palveluita käyttämään tässä tuleekin esiin juuri tämä teknologian haaste johon edustaja kiurukin tässä juuri viittasi suomessahan yritettiin kuumeisesti pitkään saada aikaan juuri tällainen sirullinen henkilökortti tunnistautuminen siihen muistaakseni paloi kymmenen miljoonaa euroa ja tätä odotellessa tätä eräänlaista digitaalista olkiluoto kolmea odotellessa sitten mentiin siihen järjestelmään että että sitten käytetään vain pankkitunnuksia sehän on toiminut kohtalaisen

arvoisa puhemies matkan varrella tulee varmaan monia kysymyksiä mutta kun selailin tätä esitystä niin tuo kahdeksastoista pykälä kertoo näistä häiriötilanteista ja tiedetään että sähköisessä asioinnissa saattaa tulla aina katkoksia ja puhuttiin tietoturvaloukkauksista ynnä muista jotka estävät tietysti tämän tukipalvelun toimivuuden

päiväkausia nämä katkokset kuka silloin on vastuussa kuka vastaa ja millä lailla se on tietysti eri asia kun on tämmöinen poikkeusolo ja silloin tulee häiriötilanteita mutta näin normaalisti saattaa olla päivän kaksikin pois niin että nämä eivät pelitä niin kuin pitäisi nyt
ministeri vehviläiselle kolme minuuttia

arvoisa puhemies kiitos tästä keskustelusta täällä on tullut paljon hyviä näkökulmia ja meidän tahtotilamme on kyllä näemmä erittäin yhteinen tässä asiassa muutama kommentti yksittäisiin puheenvuoroihin ensinnäkin edustaja laukkanen sanoi näistä karttapalveluista ne karttapalvelut ovat kyllä tulossa tämän myötä mutta niitä ei tuota

verkkomaksamiseen liittyvien palvelujen tuottamista se on valtiokonttori joka tekee niitten osalta sen sitten kun täällä tuli monessa puheenvuorossa muun muassa edustaja mäkisalo ropposelta tästä esteettömyydestä ja myös myös siitä miten ikäihmisillä on mahdollisuus ja jonkun muun puheenvuorossa tulivat nämä

että se ei ole vain joku möhkäle ja joku järjestelmä ja teknologia jossakin tuolla vaan että ihmiset tulevat ikään ja omaan varallisuuteensa nähden sinuiksi sen kanssa että tavallista toimintaahan se on meidän tietysti kansanedustajina pitää olla tässä tämmöisiä lipunkantajia että me teemme myös itse kentällä tilaisuuksissa riittävän yksinkertaisilla esimerkeillä mistä tässä kaiken kaikkiaan on kysymys sitten edustaja kasvin viisas puheenvuoro monella tavalla minä itse ajattelen ja olen seurannut myös sitä tanskaa tässä miten siellä on tehty ja minä ajattelen niin että ennen kuin meillä tämä alusta ja tämä väylä on kunnossa niin me emme voi vaatia ihmisiltä meidän pitää saada että meillä on tämä alusta tarjolla mutta itse omassa mielessäni juuri tänä aamuna kun tänne keskusteluun valmistauduin pohdin sitä olisiko meillä uskallusta laittaa tämmöisiä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan on on annettava lausunto keskustelun aloittaa ministeri grahn laasonen olkaa hyvä

arvoisa puhemies opetus ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi tämä lakiesitys on osa vuonna kaksituhattakolmetoista alkanutta prosessia jossa varhaiskasvatus siirretään sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalta opetus ja kulttuuriministeriöön nykyiset sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädännössä olevat säännökset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista kumottaisiin mutta tämä esitys uudesta laista pohjautuu tähän aiempaan lakiin maksu määräytyisi edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksen käytön määrän perusteella myös maksun määräämisen perusteena olevat tulolajit säilyisivät ennallaan hallitusohjelma edellyttää että kuntien taloutta paikataan lisäämällä varhaiskasvatuksen maksutuloja viidenkymmenenneljän miljoonan euron verran tästä syystä tässä esityksessä varhaiskasvatuksen maksuja korotetaan varhaiskasvatus on tavoitteellista pedagogista kasvatustoimintaa jota jota tehdään suunnitelmallisesti ja ammattimaisesti se on laadukasta työtä jota tekevät korkeasti koulutetut kasvatusalan ammattilaiset joka puolella suomea tästä julkisesta palvelusta maksetaan jatkossakin julkisin varoin kahdeksankymmentäneljä prosenttia korotukset ehdotetaan toteutettaviksi pääosin siten että enimmäismaksua korotetaan kaksikymmentäkaksi prosenttia myös nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja korotetaan hieman jotta saavutetaan hallituksen tavoite nostaa asiakasmaksukertymää ylin varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu olisi esityksen esityksen mukaan kolmesataaviisikymmentäneljä euroa kahdensadanyhdeksänkymmenen euron sijasta ylin perittävä maksu nousisi siis kuusikymmentäneljä euroa maksu ei kuitenkaan nouse uuteen enimmäismaksuun kaikilla niillä jotka nykyisin maksavat ylintä maksua nykyisin ylintä maksua maksavien neljän hengen perheissä tai suuremmissa perheissä nuorimman lapsen maksu nousisi kolmekymmentä viiva kuusikymmentä euroa perheen tuloista riippuen kahden ja kolmen hengen perheiden tapauksessa nyt ylintä maksua maksaneiden perheiden maksu saattaa laskea tai nousta nolla viiva kuusikymmentäneljä euroa tuloista riippuen

tämä vaikuttaa pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden maksuja alentavasti ja parantaa työnteon kannustimia muutos helpottaa erityisesti pienituloisten yhden ja kahden lapsen yksinhuoltajien maksuja samalla kannustamme yksinhuoltajia ottamaan työtä vastaan mikäli mahdollista maksuprosentteja esitetään nostettaviksi muilta kuin kahden hengen perheiltä maksuprosentin korotus vaikuttaa siten että maksu nousee euromääräisesti vähiten pienintä maksua maksaneilla ja enemmän miltei enimmäismaksua maksaneilla osa aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksuun esitetään muutoksia mikäli lapsi olisi varhaiskasvatuksessa korkeintaan kaksikymmentä tuntia viikossa kuukausimaksu voisi olla enintään kuusikymmentä prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta kolmenkymmenenviiden viikkotunnin varhaiskasvatuksesta voitaisiin periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu mikäli lapsi olisi varhaiskasvatuksessa enemmän kuin kaksikymmentä tuntia mutta alle kolmekymmentäviisi tuntia maksu olisi suhteutettava lapsen varhaiskasvatusaikaan tämän lisäksi kunnat voivat edelleen käyttää hyvin esimerkiksi tuntiperusteisia asiakasmaksuja laissa säädetyn enimmäismaksun rajoissa sisaralennuksiin esitetään myöskin muutoksia toisesta lapsesta perittävä maksu olisi aina enintään yhdeksänkymmentä prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta eli korkeintaan kolmesataayhdeksäntoista euroa kuukaudessa seuraavien lasten maksu olisi edelleen kaksikymmentä prosenttia

arvoisa puhemies varhaiskasvatus säilyy maksuttomana pienituloisimmille perheille eli niille perheille joiden tulot jäävät esitettyjen tulorajojen alle ja niille joiden maksu olisi alle kaksikymmentäseitsemän euroa

oli vuonna kaksituhattakolmetoista noin neljätoista prosenttia maksukorotusten jälkeenkin asiakasmaksujen osuus kustannuksista on noin kuusitoista prosenttia varhaiskasvatus on siten edelleenkin maksukorotuksista huolimatta erittäin vahvasti subventoitu julkinen palvelu korkeatasoisen kattavan ja vaikuttavan varhaiskasvatuksen kehittäminen tulee jatkumaan opetus ja kulttuuriministeriö alkaa valmistella varhaiskasvatuksen kehittämisohjelmaa yhdessä ammattilaisten kanssa ja opetushallitus laatii nyt ensimmäistä kertaa varhaiskasvatukselle perusteet joita on noudatettava koko maassa varhaiskasvatuksen laadun ja tasa arvon turvaamiseksi

otetaan muutama puhuja tuosta listalta ennen debattia

arvoisa puhemies ymmärtää millaista maata hallitus haluaa suomalaisille perheille rakentaa ensin viedään läpi paketti jolla heikennetään varhaiskasvatuksen laatua jolla kasvatetaan lapsiryhmien kokoa jolla huononnetaan suomalaisten lasten oikeuksia kun varhaiskasvatuksen heikentämispaketti on saatu läpi niin nyt meille tuodaan tänne esitys jossa päivähoitomaksuja korotetaan täysin kohtuuttomasti arvoisa puhemies tällaisen politiikan perusteita on mahdoton ymmärtää ellei tavoitteena ole saada äidit jäämään kotiin ja vähentää varhaiskasvatusta saavien lasten määrää hallitus puhuu jatkuvasti kannustinloukuista niihin vedoten työttömiä kyykytetään ja kytätään mutta kun kyse on tavallisten äitien töihin palaamisesta aika lailla toisenlainen ääni kellossa äitien kohdalla kohdalla kannustinloukkujen purkamisen sijaan hallitus rakentaa niitä lisää kotiäitiyhteiskunta saadaan aikaan kun äitien ei kannata enää palata töihin kun luottamus siihen karisee että lapsesta pystytään pitämään päiväkodissa hyvää huolta me tiedämme tutkimusten ja asiantuntijoiden lausuntojen perusteella että taloudellisilla kannustimilla on iso vaikutus pienten lasten äitien työllisyyteen äitien palkka on usein isän palkkaa pienempi jos töihin palaaminen tarkoittaa sitä että tämän jälkeen joutuu ylimpään maksuluokkaan ei näiden massiivisten maksukorotusten jälkeen pienipalkkaiseen työhön kannata enää palata on hyvä että yksinhuoltajien kohdalla näin ei enää ole mutta kun maksuluokkien tulorajoja ei pyynnöistä huolimatta haluta korjata nämä kohtuuttomat korotukset osuvat ihan tavallisiin perheisiin eivät nämä ole mitään rikkaita äitejä eivät nämä ole mitään rikkaita isiä eivätkä nämä ole mitään rikkaita perheitä nämä ihan tavallisia suomalaisia perheitä ja siksi tätä opetusministerin esitystä päivähoitomaksujen korotuksesta ei voi kannattaa arvoisa puhemies kun päivähoidon ja varhaiskasvatuksen heikentämispaketti oli meillä täällä salissa käsittelyssä niin meille vakuutettiin silloin kerta toisensa jälkeen että kunnat saavat itse päättää haluavatko ne leikata lapsilta haluavatko ne heikentää lasten asemaa omassa kunnassaan silloin meille todettiin että kunnat itse mutta sitten kun kuntapäättäjät ympäri suomea kieltäytyivät leikkaamasta lapsilta niin hallitus pisti heidät syytetyn penkille hallitus nimesi nämä lapsia puolustavat kunnat syyllisiksi tehtyihin lisäleikkauksiin ja nytkin on ihan selvää etteivät kaikki suomen kunnat tule koskaan hyväksymään näin suuria maksuja keskituloisille suomalaisille perheille eli jälleen erot eri kunnissa asuvien perheitten välillä tulevat kasvamaan arvoisa puhemies hallituksen politiikasta ei saada perhemyönteistä niin että nimitetään nimitetään sille perheministeri hallituksen politiikasta saadaan perhemyönteistä niin että tehdään perhemyönteistä politiikkaa ja sitä tämä hallitus ei tee lasten tasa arvoinen oikeus päivähoitoon lopetetaan päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja kasvatetaan lasten saaman hoivan ja opetuksen laatu heikkenee perheissä joissa isä ja äiti poliiseja opettajia terveydenhoitajia vanhempien palkkoja leikataan lapsilisiä vanhempainvapaan päivärahaa sairauspäivärahaa leikataan ja samalla päivähoitomaksut ja terveyskeskusmaksut nousevat ja kun lapsi vihdoin menisi opiskelemaan niin opintorahaa on leikattu lähes neljänneksen arvoisa puhemies onko tämä hallitus missään vaiheessa pysähtynyt ja miettinyt kaikkien näitten tekojen seurauksia onko missään vaiheessa käyty läpi sitä miten tämä kaikki vaikuttaa suomalaisiin perheisiin äiteihin isiin ja lapsiin nyt rakennetaan kotiäitiyhteiskuntaa jossa lapsen mahdollisuudet riippuvat entistä enemmän siitä mihin perheeseen hän on sattunut syntymään ja se ei ole

hallitus on esittämässä tuntuvia korotuksia päivähoitomaksuihin lyhytnäköisestä valtiontalouden ja kuntatalouden näkökulmasta asian voi ymmärtää mutta asia ei ole näin yksinkertainen mikä on suomen talouden suurin ongelma se on työllisyysasteemme se on joka ikäryhmässä tuntuvasti ruotsin työllisyysastetta alhaisempi ja kaikkein suurin ero on kolmekymmentä viiva neljäkymmentä vuotiaiden naisten joukossa tässä ikäluokassa työllisyysasteen ero on jopa kaksikymmentä prosenttiyksikköä tämä on se ongelma johon pitäisi keskittyä tähän ongelmaan suomen pankki on kiinnittänyt huomiota ja toivon että hallituskin huomaisi asian mutta palatkaamme vielä päivähoitomaksuihin mikä vaikutus näillä korotuksilla on naisten työllisyyteen ja sen kautta suomen talouteen kun maksuja korotetaan niin luodaan taas uusi syy äideille tai isille jäädä kotiin lastensa kanssa se hidastaa naisten siirtymistä työelämään se hidastaa äitien urakehitystä ja pienentää sen myötä heidän tulevaa palkkatasoaan arvoisa puhemies tämä esitys lisää epätasa arvoa työmarkkinoilla se on kansantaloudellisesti lyhytnäköinen korotetut maksut ovat epäsuora vero ne ovat epäsuora progression tiukennus hyvä hallitus ne vähentävät suoraan kulutusta ja hidastavat sen myötä talouskasvua suomen etu on vähentää vanhempien houkutusta jäädä kotiin ja lisätä tarjontaa työmarkkinoilla kun työllisyysasteemme nousee suomen valtiontalouden vaje pienenee äidin tai isän paikka on kotona lapsen ensimmäisen vuoden aikana mutta sen jälkeen on kansakunnan etu ja uskoakseni useimmissa tapauksissa myös lapsen etu että molemmat vanhemmat ovat työelämässä hallituksella olisi toki vaihtoehtojakin miksi se ei puutu kotihoidon tukeen se on pohjoismaisella tasolla täysin poikkeuksellinen järjestelmä joka suoraan luo houkuttimia pysyä kotona poissa työelämästä se ei pelkästään luo epätasa arvoa työmarkkinoille vaan on myös suuri este maahanmuuttajien kotouttamisen tiellä ruotsin tasa arvoministeri åsa regner hämmästeli sitä jyrkin sanakääntein muutama viikko sitten ja se on ymmärrettävää ruotsin ja suomen työllisyystilastot puhuvat selkeää kieltään kotihoidon tuki maksaa suorasti ja epäsuorasti onko tämä poliittisesti liian hankala kysymys onko oikeiden rakenteellisten uudistusten tekeminen liian kivuliasta hallitus on toistuvasti osoittanut että tasa arvokysymykset ovat sille hyvin toissijaisia muistamme kaikki minkälaisen painotuksen tasa arvo sai hallitusohjelmassa hallituksen tasa arvo ohjelmalle ei myöskään ole ole löytynyt sijaa ministerin aikataulusta ensin sen oli määrä tulla ennen vuodenvaihdetta sen jälkeen se luvattiin julkistaa maaliskuun loppuun mennessä tässä me nyt olemme vapun kynnyksellä eikä ohjelmaa näy

hyvä hallitus ryhtykää toimeen ymmärtäkää tasa arvon merkitys tehkää oikeita rakenteellisia uudistuksia uudistakaa vanhempainvapaa uudistakaa kotihoidon tuki ja perukaa nämä korotukset koska ne eivät vie meitä eteenpäin

arvoisa rouva puhemies

hallitus on asettanut työllisyysasteen nostamisen tavoitteen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja siihen on todellakin matkaa täytyy kyllä ihmetellä miten nämä hallituksen nyt tekemät esitykset tukevat tätä tavoitetta työllisyysasteen nostamiseksi kun me nyt tiedämme sen tosiasian että tässä ollaan jälleen kerran rakentamassa sellaista tilannetta suomalaisille lapsiperheille että se pienipalkkaisen työn vastaanottaminen ei todellakaan ole kannattavaa naisten työllisyysaste on suomessa tällä hetkellä moniin muihin eu maihin verrattuna korkea mikä helpottaa perheiden toimeentuloa sekä takaa naisille taloudellista itsenäisyyttä kahden elättäjän malli takaa parhaiten myös vanhemmuuden jakamista kun miehet eivät yksin ole vastuussa perheen elättämisestä vaan heillä on myös mahdollisuus viettää aikaa lastensa kanssa vaikka tasa arvossa on vielä paljon tehtävää näistä asioista voimme olla pohjoismaissa ylpeitä valitettavasti tasa arvokehitys ei ole sellaista joka menee vain tasaisesti eteenpäin vaan välillä siinä tulee suuriakin takapakkeja ja nyt tämä käsittelyssä oleva päivähoidon maksujen korotus on yksi esimerkki siitä tässä on taas kerran yksi hallituksen esitys jolle olisi pitänyt tehdä kunnollinen sukupuolivaikutusten arviointi ei kyllä tarvitse olla kummoinenkaan tasa arvoasiantuntija että tajuaa että päivähoidon maksujen korottaminen vaikeuttaa erityisesti naisten työssäkäyntiä arvoisa puhemies hallituksen tavoite työllisyysasteen nostamisesta jää kyllä nyt puolitiehen jos naiset ajetaan kotiin eilen ylellä neljän lapsen äiti kertoi että työhönpaluu perhevapaiden jälkeen ei kannata päivähoidon maksujen nousun takia näitä tarinoita tosielämästä saamme jatkuvasti kuunnella syksyllä pääministeri kuunteli kätilöitä nyt kannattaisi koko hallituksen kuunnella esimerkiksi perhevapailta työelämään paluuta suunnittelevia äitejä tässä joukossa on paljon ihmisiä jotka haluaisivat palata töihin mutta kohtaavat monenlaisia esteitä joista päivähoidon maksut ovat yksi esimerkki myös muut hallituksen toimet työn ja perheen yhteensovittamiseksi ovat olleet vaatimattomia tähän asti toivottavasti pitkään odotettu hallituksen tasa arvo ohjelma antaa tavoitteita ja ratkaisuja näihin kysymyksiin tasa arvo ohjelma saa kyllä olla ihmeidentekijä jotta sillä saataisiin paikattua edes pieni osa näistä hallituksen toimista joilla tasa arvoa on oikein urakalla viety taaksepäin ainoa positiivinen asia hallituksen esityksessä on että päivähoidon nollamaksuluokka aiotaan säilyttää myönteisenä voidaan pitää myös sitä että yksinhuoltajan asema on huomioitu kun yhden ja kahden lapsen yksinhuoltajien maksut pienenevät hiukan arvoisa puhemies meidän on tärkeä muistaa että päivähoidon maksujen korotusten lisäksi hallitus on tehnyt monia muitakin heikennyksiä varhaiskasvatukseen subjektiivinen päivähoito oikeus lopetettiin ja ryhmäkokoja kasvatettiin on käsittämätöntä että päivähoidon maksuja korotetaan ja varhaiskasvatuksen laatua heikennetään vaikka me kaikki tiedämme että tulee olla jokaisen lapsen oikeus perheen taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta riippumatta on todettava ettei sipilän hallitus tunnu ymmärtävän tai haluavan ymmärtää kuinka suuren virheen se on tekemässä vaarantaessaan tällä säästöpolitiikallaan varhaiskasvatuspalveluiden saatavuuden niitä tarvitseville perheille sitä kautta hallitus tietoisesti rajoittaa lapselle perusoikeutena turvattua oikeutta varhaiskasvatukseen on hyvä että tämä lakiehdotus ja lakiehdotukset menevät perustuslakivaliokuntaan lausunnolle toivon todella että perustuslakivaliokunta antaa sellaisen lausunnon että tämä älytön typerä ja erittäin epätasa arvoinen hallituksen esitys tullaan

arvoisa rouva puhemies aina joskus minuun ottaa yhteyttä lapseton kansalainen joka kysyy miksi hänen pitäisi veroillaan maksaa jonkun toisen lapsen hoivasta minulla on tapana vastata no siksi että se lapsi todennäköisesti maksaa jonakin päivänä sinun eläkkeesi tämä uudistus mikä meillä nyt on käsittelyssä ei sinällään ole kovin suuri mutta se menee väärään suuntaan eikä se ole ensimmäinen siinä uudistusten sarjassa jossa me olemme nyt purkamassa sitä todellista yhteiskuntasopimusta sitä sukupolvien välistä hoivasopimusta jonka varaan meidän yhteiskunta on rakennettu on hienoa että nollamaksuluokka säilyy on hienoa että maksuprogressio säilyy mutta on surullista jos esityksen on että se ei ole vielä huonompi kuin se voisi olla

osalle lapsiperhetalouksia korotukset päivähoitomaksuihin tulevat olemaan huomattavia suomalaisessa yhteiskunnassa poikkeuksellista lähes kaikkiin muihin euroopan maihin nähden on ollut se että meillä naisetkin tekevät kokopäivätöitä meillä naiset naiset ovat täysipainoisesti työelämässä siinä missä miehetkin ja yksi keskeinen syy miksi näin on ollut on se että meillä on pystytty takaamaan laadukas verraten edullinen turvallinen päivähoito lapsille minkä vuoksi myös keskiluokkaiset naiset ovat täysipainoisesti työelämässä mukana kun nyt samanaikaisesti päivähoidon hintaa korotetaan ja sen laatua lasketaan ryhmäkokojen suurentamisen myötä niin on vähintäänkin todennäköistä että tästä syntyy kannustin toisaalta äideille jäädä kotiin lasten kanssa entistä pidemmäksi aikaa tai entistä useammin ja toisaalta kannustin käyttää yksityisiä päivähoitopalveluita näillä kummallakin on kerrannaisvaikutuksia joita lakiesitys ei hirveästi pysähdy pohtimaan toisaalta tietysti suomen yleiseen työllisyystilanteeseen toisaalta siihen

lasten hoivapalvelut ja sitten erityiset vähän kalliimmat palvelut niille joilla on varaa siitä maksaa suomalainen tasa arvo on lähtenyt siitä että meidän lapsemme käyvät ensin yhteisessä päiväkodissa sen jälkeen he menevät yhteiseen peruskouluun tämä on iso etu meille yksi minun saksalainen tuttavani sanoi että hänestä näyttää että suomi ei ole maa vaan klubi ja hän tarkoitti sillä että meillä täällä hän näkee sellaista tasa arvoa jota hän ei omasta yhteiskunnastaan tunnista tässä on hirveästi sellaista mitä toivoisi vaalittavan

universalismilla tarkoitetaan sellaista järjestelmää jossa kaikilla on oikeus palveluihin ja jossa nämä palvelut tuotetaan verorahoitteisina ainakin pääosin puhtaasti universaaleja palvelujärjestelmiä ei juuri ole missään mutta se ihanne on aika meidän hyvinvointivaltion rakenteeseen luodussa suuressa järjestelmässä siellä taustalla nyt kun me olemme menossa kohti sellaista maailmaa jossa työurat katkeilevat ja jossa kuukausiansiot tulevat vaihtelemaan merkittävästi kuukaudesta toiseen ja jossa ehkä myös lapsilla tulee lähitulevaisuudessa olemaan kaksi virallista kotia niin minun nähdäkseni meidän pitäisi kulkea pikemminkin kohti tätä universalismin ihannetta ei suinkaan siitä poispäin niin kuin nämä hallituksen toimet nyt yksi toisensa jälkeen tuntuvat vievän minä en näe että tällä tiellä meillä pidemmän päälle on mahdollista tehdä sellaista järjestelmää joka kestää joka kantaa jonka varaan voi rakentaa
sitten siirrytään debattiin

puhemies eilen hallitus kertoi että kannustinloukkuja puretaan nyt todella isolla kädellä ja ja näillä eilisillä toimilla jotka sisältävät esimerkiksi työnäytteen madalletaan kynnystä työhön pääsyyn en tiedä olitteko ministeri samoissa pöydissä madaltamassa tätä kynnystä työhön pääsyyn mutta jotakin ristiriitaista tässä tänään käsillä olevassa esityksessä kyllä

jatkossakin suurin maksurasitus yhteisistä varoista otettavista verovaroista kahdeksankymmentäkuusi prosenttia voi sanoa että yhteisvastuullinen toimintamalli jatkuu muutamia havaintoja hallituksen esityksestä ensinnäkin hallituksen esityksessä on kaikista haavoittuvaisimmat lapsiryhmät huomioitu ensinnäkin nollamaksuluokka säilyy toiseksi pienituloisten yksinhuoltajien lasten osalta maksurasitus myöskin pienenee kolmas ehkä vähäisemmälle huomiolle jäänyt uusi esitys on yhteishuoltajuudessa vuoroviikoin toisen vanhemman luona asuvien lasten huomiointi erikseen maksujen osalta mielestäni tämä on yksi osoitus siitä että meillä lainsäädännössä huomioidaan meidän uudet tavat

täällä on aiemmin erilaisissa asiayhteyksissä jouduttu kuulemaan sitä että tämä hallitus on naisvihamielinen hallitus muun muassa edustaja kontula on näin todennut kyllähän tämä panee miettimään kuinka tämä hallitus arvioi naisten asemaa työelämässä kun nostetaan maksuja keskituloisilta perheiltä jopa kaksikymmentä prosenttia kuten helsingin sanomat kirjoittaa työelämään osallistuvien naisten asema tulee

merkittävästi vaikeutumaan tämän niin sanotun uudistuksen eli leikkauksen tai maksujen korotusten kautta mielenkiintoista on se että päähallituspuolue keskustasta joka erityisen painavasti esiintyy perhepuolueena ei ole keskustelemassa päähallituspuolueen puolesta tästä niin sanotusta uudistuksesta kummallinen tilanne toivon vain että ministeri grahn laasonen miettii tätä asiaa vielä uudelleen että naisten tasa arvo työelämässä edellyttää sitä että on tasa

arvoisa puhemies varhaiskasvatusmaksujen lakiesitys on hyvin haastava tässä tehdään todella kipeitä säästöjä paljon on hyvääkin tässä modernin perhepolitiikan ottaminen näihin asiakasmaksuihin mutta kyllä haluaisin että ministeri tässä vastaisi ja kun eduskunta tätä lakiesitystä käy läpi meidän on arvioitava miten tämä vaikuttaa

on kallista asua ja elää on kovin haasteellista kun tämä korkein maksuluokka tulee jo ihan keskituloisille perheille ja siksi tämä kokonaisarviointi on tärkeä tehdä ensi vuoden budjetissa mutta myöskin eduskunnassa kun tätä lakiesitystä käydään läpi toivon että kun eduskunta on edellyttänyt varhaiskasvatuksesta selvityksen ja uuden

arvoisa rouva puhemies kun sipilän hallitus nimitti perheministerin niin me kristillisdemokraateissa olimme innoissamme ja ajattelimme että perheistä tulee nytten hallituksen silmäterä mutta ikävä kyllä lapsiperheistä on tullut sipilän hallituksen silmätikku tuntuu että kaikki nämä leikkaukset ja maksujen korotukset osuvat nimenomaan keskituloisille lapsiperheille jotka kuitenkin myös omalla työllään ja veroillaan ovat pitämässä tätä hyvinvointiyhteiskuntaa pystyssä on hämmentävää niin kuin täällä on todettu yhtään keskustalaista kansanedustajaa ei ole täällä puolustamassa näitä hallituksen rajuja maksukorotuksia jotka tulevat luomaan lisää kannustinloukkuja ja tämä on tässä esityksessä todella hämmentävää että samanaikaisesti kun pyrimme nostamaan työllisyysastetta tällä esityksellä tullaan aivan varmasti aiheuttamaan tilanteita jolloinka työn vastaanottaminen ei missään nimessä ole kannattavaa toivoisinkin että hallitus tutustuisi kristillisdemokraattien kannustavaan perusturvaan jolla tämäkin asia voitu hoitaa
arvoisa puhemies suomalainen päivähoito kannattelee ja tukee lasta ja toisaalta se on mahdollistanut naisille tasa arvoisen yhteiskunnan naisille mahdollisuuden osallistua työelämään nämä päivähoitomaksujen korotukset ovat todella kohtuuttomia monelle keskituloiselle perheelle kyllä tämä murentaa oikeutta päivähoitoon monessa perheessä mietitään kannattaako vähemmän tienaavan vanhemman osallistua työelämään ja kun vielä subjektiivisen päivähoidonkin olette romuttaneet niin kyllä nämä päätökset ovat todella lapsivihamielisiä minä todella vetoan joskus aikoinaan naisverkoston yhteinen ponnistus oli subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja sotien jälkeen otettiin käyttöön lapsilisät että nyt tarvitaan lapsen puolesta työtä tekevää politiikkaa jos verrataan ruotsiin niin siellä naiset ja pienten lasten vanhemmat tekevät paljon enemmän osa aikatyötä yhdistävät työn ja perheen kysynkin hallitukselta miten te olette edistäneet sitä että kunnissa otettaisiin käyttöön tämä tuntiperustainen päivähoitomaksu joka kannustaisi osa aikatyöhön

arvoisa puhemies olen vähän kyllästynyt siihen että hallituskin useaan otteeseen hokee kannustinloukkujen purkamisia muistan viime kaudelta että perussuomalaiset useampaan kertaan hokivat sitä että työnteon pitää olla aina kuin kotona oleminen todellisuudessa kuitenkin punomme koko ajan lisää verkkoja ja kannustinloukkuja joilla sitten ihmiset eivät sinne työelämään palaa ja tässä esityksessä on nyt yksi hyvä esimerkki sellaisesta ideaalimaailmassahan puolisot ovat samantuloisia ja silloin esimerkiksi vanhempainvapaalle jäädessä mietitään sitä kumpi voi jäädä mutta näin ei ole tällä hetkelläkään vaan yleensä valitettavan usein mies on tulotasoltaan parempi kuin nainen ja tämä esimerkiksi nyt tässäkin esityksessä johtaa siihen että pienituloisen puolison ei taloudellisesti ole kannattavaa palata takaisin töihin tämä ei ole oikein

arvoisa puhemies oli erittäin hyvä että tässä nostettiin esille tämä perheministeri on aika kummallista että kun perheistä puhutaan niin eipä paljon kyllä perheministeriä täällä näy

nimenomaan keskustapuolueen edustajia ketkä yleensä kyllä ovat pitäneet ainakin puheissaan perheiden puolta mutta sitten kun tulee tekojen aika niin ne näyttävät puuttuvan mutta tähän kannustinloukkuproblematiikkaan olisin vielä nyt pyytänyt että ministeri kävisi tämän läpi sillä kun tästä asiasta esimerkiksi kyselytunnilla helmikuussa teiltä kysyttiin niin tehän nimenomaisesti vastasitte ja perustelitte tätä esitystä sillä että tällä kannustinloukkuja puretaan nimenomaan käytitte sitä perustelua että tällä puretaan kannustinloukkuja mutta niin kuin me kaikki tiedämme ja tutkimukset ovat osoittaneet eihän tällä todellakaan kannustinloukkuja pureta tällähän vain lisätään kannustinloukkuja osaltaan ymmärrän nyt varmaan vastaatte että tietyissä asemissa kyllä puretaan mutta pääsääntöisesti tehän lisäätte tällä kannustinloukkuja teidän työllisyysastetavoitteenne karkaa todella kauas

arvoisa puhemies todellakin on niin että monet lapsiperheet ovat pienituloisia ja näiden pienituloisten perheiden osalta kannustinloukkuja puretaan pienituloisten kaksi kolmihenkisten perheiden maksuja pienennetään jolloin esimerkiksi yksinhuoltajavanhemman on kannattavampaa ottaa työtä vastaan kuin tällä hetkellä toinen positiivinen asia on tämä yhteishuoltajuustilanteiden huomiointi se on tätä päivää ajanmukaiseen kuntoon niin kuin edustaja lauslahti toi esille lisäksi minä haluaisin nostaa esille tämän tuntiperusteisen laskutuksen jonka laki mahdollistaa tämä olisi tärkeä viesti nyt kunnille edistetään tuntiperusteista laskutusta ja ja otetaan käyttöön sähköiset kirjausjärjestelmät joilla on todella paljon positiivisia vaikutuksia ne tuovat säästöjä mutta myös lisäävät turvallisuutta ja ennen kaikkea vapauttavat varhaiskasvatuksen ammattilaisten työaikaa siihen tehtävään jota varten he sitä varhaiskasvatustyötä tekevät eli tästä vahva suositus

puhemies laadukas ja kohtuuhintainen päivähoito on naisten työssäkäynnin edellytys se on tasa arvoisen yhteiskunnan ja tasa arvoisen työelämän edellytys nyt herääkin epäilys siitä että hallituksen tavoitteena on ajaa naiset kotiin lasten kanssa pois työelämästä muuhun johtopäätökseen ei voi tulla siitä yhteistuloksesta mikä hallituksen päätöksistä syntyy ensin rajataan varhaiskasvatusoikeutta sitten kasvatetaan lapsiryhmiä päiväkodeissa ja nyt vielä korotetaan merkittävästi aivan tavallisten keskituloisten perheiden päivähoitomaksuja tästä syntyy erittäin merkittävä kannustinloukku erityisesti naisille joiden tulot ovat perheessä yleensä pienemmät kuin miehellä

uskon että ministeri ei ole näitä esityksiä tehnyt mielellään ja hän on tehnyt siinä hyvää työtä miten ne on kohdennettu mutta hallitus on päättänyt ja tehnyt arvovalinnan kun se on päättänyt näistä maksujen korotuksista ja siitä raamista jossa nämä tehdään mielestäni se on hyvin ristiriidassa hallituksen työllisyystavoitteiden kanssa koska esimerkiksi vattin tutkija totesi kun kävi läpi kotihoidon tuen kannustavuusvaikutuksia että jo sadan euron korotus kotihoidon tukeen olisi alentanut naisten työllisyyttä kolmella prosentilla

että päivähoitomaksuissa tulee tämä sama vaikutus ja sen jälkeen palataankin kotihoidon tuelle ja kotihoidon tuki taas syrjäyttää pois työelämästä naisia niin se kehä johon monet naiset tätä kautta joutuvat on sellainen jota yksilö ei välttämättä osaa ennakoida meillä nyt jo näkyy tilastoissa se että meillä on paljon piilotyöttömiä ja sieltä löytyy paljon hyvässä työiässä olevia naisia taustalla ovat joko perhesyyt ja lapset tai sitten se että ajatellaan että päivähoidon laatu on heikentynyt tai se että opiskellaan jolla tietenkin on jo

puhemies selvää on että naisia tarvitaan ehdottomasti työelämässä entistä enemmän meillä on ikääntyvä suomi ja se tarkoittaa että jokainen meistä olemme miehiä tai naisia tarvitaan sitä kortta kantamaan työelämään siltä osin keskustelu kannustinongelmista ja niiden poistamisesta on paikallaan ja siltä osin on syytä arvioida myös eri hallituksen esitysten vaikutuksia kannustinongelmien poistumiseen tai lisääntymiseen ja myös tuoda ne rehellisesti näkyviin toimenpiteiden kera

arvoisa puhemies suomi valitettavasti ottaa näillä päätöksillä tuntuvia askeleita taaksepäin tasa arvossa nämä korotukset joita ollaan tekemässä ovat kohtuuttomia lapsiperheiden osalta tiedetään että näitä on lukuisia muitakin ensin leikattiin pienituloisilta ja nyt leikataan keskituloisilta kaiken lisäksi suomalaiset ja suomalaiset perheet laitetaan vielä eriarvoiseen asemaan riippuen siitä missä päin suomea asutaan on tärkeää muistaa että että varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus ja jokaisella naisella on myös oikeus työelämään arvoisa ministeri puhuitte äsken kauniisti varhaiskasvatuksesta mutta tämä hallitus valitettavasti romutti sen ja kaiken lisäksi tämä hallitus jättää myös naiset kotiin ne jos mitkä ovat tuntuvia askeleita tässä yhteiskunnassa taaksepäin vielä

nyt on kysyttävä onko kokoomuksessa yhtään ekonomistia jos nyt oikein muistan niin vattin edellinen ylijohtaja piti kovaa meteliä siitä että lapsiperheiden vanhempia ei saada työelämään hän sanoi vähän halveksivasti että ihana velttoilu on liian houkuttelevaa missä henkilö nyt on kun hänen puolueensa on rakentamassa aivan valtavaa kannustinloukkua kaksikymmentäviisi prosenttia peräti neljännes lapsiperheistä kuuluu tähän ylimpään maksuluokkaan kahden keskipalkkaisen työntekijän kahden lapsen hoidon lisälasku on tuhatkolmesataaneljäkymmentäkaksi euroa vuodessa ministeri stubb on täällä useaan kertaan sanonut että kenenkään verotus ei nouse no tämä lasku tarkoittaa sitä että näiden molempien työssä käyvien vanhempien veroaste veroprosentti nousee puoli prosenttiyksikköä tämä veronkorotus kohdistuu jostain syystä työssä käyviin pienten lasten vanhempiin ja ennen kaikkia niihin kotiäiteihin joitten pitäisi haluta ja voida mennä työelämään

arvoisa puhemies puheet varhaiskasvatuksen romuttamisesta ovat kovaa pelottelua ja aliarvioivat sitä työtä jota päiväkodeissa joka päivä eri puolilla suomea tehdään eli toivoisin että keskustelu siltä osin säilyisi asiallisella ja kunnioittavalla tasolla viidenkymmenenneljän miljoonan euron maksukertymän lisäämisestä sovittiin hallitusohjelmassa ja olemme tehneet opetus ja kulttuuriministeriössä kovasti työtä rakentaaksemme näillä reunaehdoilla sosiaalisesti oikeudenmukaisimman mahdollisen mallin suurin osa maksukorotuksista tulee koskemaan niitä perheitä jotka sijoittuvat kahdeksan yhdeksäs ja kymmenenteen tulodesiiliin eli kaikkein hyvätuloisimpiin perheisiin toki ne osuvat silloin myöskin kun laajaa isoa maksukertymää keräämme

keskituloisiin perheisiin kannustinloukkuvaikutuksista on keskusteltu tässä keskustelussa huomattavan paljon ja ne ovatkin ihan aiheellinen keskustelunaihe koska niitä on paljon tässä valmistelun yhteydessä punnittu olemme pyrkineet nämä kannustinloukkuvaikutukset minimoimaan valmistelussa mahdollisimman hyvin mukana on ollut myös valtiovarainministeriön asiantuntemusta pienituloisten kaksi viiva kolme henkisten perheiden maksuja pienennetään esimerkiksi yksinhuoltajien on tämän lain myötä kannattavampaa ottaa työtä vastaan kuin aikaisemmin eli maksut pienenevät näillä kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla perheillä ja korostan että varhaiskasvatus on maksutonta kaikkein pienituloisimmille eli heikoimmassa asemassa oleville eli tämä niin sanottu nollamaksuluokka säilytetään se on erittäin tärkeätä laki antaa mahdollisuuden huomioida erilaiset perhetilanteet tuntiperusteinen laskutus on mahdollista tämän lain myötä monissa kunnissa on sitä jo hienosti kehitelty kannattaa ottaa siitä mallia ja selvää samoin tämä korkeatasoisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittäminen jatkuu voimakkaasti kansainvälisesti vertailtuna suomalainen varhaiskasvatus on on monille muille maille ihanne ja se että meillä varhaiskasvatusjärjestelmä mahdollistaa naisten työssäkäynnin

sitten debatti vielä jatkuu

oppositiopoliitikon päätehtävä on etsiä mahdollisia hallituksen esityksen puutteita niin kyllä minä haluan sanoa että kyllä tätä kannustinloukkuproblematiikkaa on tässä esityksessä aika paljon pohdittu ja täällä on myös kunnianhimoisesti pyritty purkamaan niitä kannustinloukkuja se perusongelma liittyy ylipäätään siihen että kun meillä on tarveharkintainen järjestelmä niin aina kun jostakin puretaan yksi kannustinloukku johonkin toisaalle syntyy uusi tämä on matematiikkaa matematiikkaa ei ideologiaa me emme pääse mihinkään niin kauan kuin meillä on tarveharkintainen

kyllä täytyy nyt sanoa sosialidemokraateille jotka täällä totesivat että suomalainen varhaiskasvatus on täysin romuttunut että kyllä olen eri mieltä ja kyllä varmasti tuolla suomalaisella varhaiskasvatuskentällä ihmetellään eikö heidän työtään siellä arvosteta tästä lakiesityksestä tästä lakiesityksestä kyllä sanon sen että ministeri on tehnyt hyvää työtä siinä että kannustinloukkuproblematiikkaan on pyritty puuttumaan mutta se iso haaste mikä tässä on on se että tavallisilla keskituloisilla perheillä jotka maksavat jo sitä korkeinta maksuluokkaa tämä kannustinloukkuongelma on on kova ja ja on selvää että tämä asia pitää vielä läpivalaista ja katsoa täällä eduskunnan

iltapäivähoitomaksut niin on ihan selvää että tätä kokonaisuutta pitää katsoa ja kun sivistysvaliokunta edellytti että ministeriö tuo keväällä kaksituhattaseitsemäntoista selvityksen varhaiskasvatuksen tilasta niin kysyisinkin onko tämä työ vireillä se olisi myöskin hyvä pohja sille että varhaiskasvatuslain kakkososa tehdään milloin tuon lain valmistelu

puhemies kyllä koulutuksellinen tasa arvo on murentunut ja siltä osin voi sanoa että kyllä me katsomme tämän hallituksen tekemisiä hyvin pitkälti silmällä joka ei teitä mairittele on aivan fakta se että jatkossa on suuri merkitys sillä mihin perheeseen lapsi syntyy

ja vain pahenee nimittäin nyt on jo suuri merkitys sillä mihin kuntaan sattuu syntymään täällä ministeri ei enää tänään kertonutkaan että tästä tarjouksesta voi kunta kieltäytyä kysynkin ministeri teiltä voivatko kunnat vielä tästä kieltäytyä eilen kuulimme pääministerin suusta että kunnat eivät enää jatkossa tästä kieltäydy vaan satakolmekymmentä miljoonaa otetaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kunnilta jos ei sana rupea kuulumaan eli vähimmäismaksutasoja korotetaan eli jos kunnat kieltäytyvät tarkoittaako tämä ministeri sitä että te sitten ajatte pakkokeinoin kunnat todella tätä lakia noudattamaan

rouva puhemies kristillisdemokraatit on yrittänyt ymmärtää monia hallituksen tekemiä rakenteellisia uudistuksia ja leikkauksia jotka jotka ovat olleet vaikeita mutta tämän kohdalla ymmärrystä ei riitä koska tämä todellakin niin osuu lapsiperheitten tulotasoon kuin myöskin todellakin heikentää työn vastaanottamisen kannattavuutta siinä mielessä tuntuu että että tällä lyödään yksityiseen ta louteen yksityisen ihmisen ja perheen rahakukkaroon mutta yhtä lailla myös tähän valtiontalouden isoon haasteeseen tämä tuntuu todella todella kummalliselta esitykseltä olisin kiinnittänyt huomiota vielä siihen että nyt

viedä pikemminkin yksityiseen hoitoon koska siellä siellä nämä maksutasot tulevat olemaan pienempiä onko tämä ollut tarkoituksellista vai onko tämä nyt tullut ikään kuin kylkiäisenä tässä esityksessä onko tässä joku ideologinen tausta tällä valinnalla näin tulee tapahtumaan jos katsoo millä tavalla nämä maksut nyt nousevat kunnallisella puolella

hallitus kirjoitti hallitusohjelmaansa te kirjoititte sinne että suomessa naiset ja miehet ovat tasa täytyy kyllä sanoa että kun näitä meille jatkuvasti tuotavia esityksiä katsoo niin vaikuttaa siltä että tähän asiaan halutaan nyt muutos tuntuu vähän uskomattomalta kuunnella kokoomuksen syytöksiä siitä että oppositiosta jotenkin pelotellaan ihmisiä kun te itse tuotte meille toistuvasti päivähoitoa ja lasten asemaa heikentäviä esityksiä kyllä se arvostuksen puute suomen varhaiskasvatuksen ammattilaisia kohtaan löytyy jostain ihan muualta kuin oppositiosta ja jos tässä tavoitteena ei ole kotiäitiyhteiskunnan vahvistaminen ja naisten työhönpääsyn heikentäminen niin minkä takia näitä tulorajoja ei kunnolla laitettu kuntoon niin että nämä korotukset kohdistuisivat oikeasti hyvätuloisiin ihmisiin eivätkä joka neljänteen perheeseen niin kuin täällä on jo mainittu siihen olisi ollut mahdollisuus ja se olisi vähentänyt huomattavasti tätä kannustinloukkua jonka te nyt luotte kotona oleville äideille

hallituksen politiikkaa jota pidetään perheystävällisenä hallitusjoukkueen näkökulmasta tämä ei tietenkään pidä paikkaansa minäkin olisin arvoisa puhemies puhemies kiinnostunut saamaan ministeriltä vastauksen siihen voivatko kunnat päättää jatkossa näistä maksuista itsenäisesti ilman että niille sitten tulee valtion toimesta kurinpitotoimenpiteitä niin kuin tapahtui subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamiseen liittyvien päätösten osalta tai ryhmäkokoon puuttumisen osalta kun kunnat ovat jättäneet hallituksen esityksiä hyväksymättä tuolla kunnissa olisi mielenkiintoista tässä yhteydessä kuulla tämä hallituksen kanta ja myös opetusministerin suusta

yhdenvertainen mahdollisuus varhaiskasvatukseen on turvattava suomessa kaikille lapsille se on pääpointti siitä ei tule tinkiä tässä hallituksen esityksessä pienituloiset ja yksinhuoltajat huomioidaan ja ja se on hyvä asia keskituloisten kohdalla jos on esimerkiksi kolme lasta korotetut maksut ovat yläkantissa ehkä pitäisi vielä miettiä onko siinä jotain tehtävissä etteivät heidän kohdallaan nousisi näin jyrkästi maksut kokonaisuudessaan ei myöskään pidä unohtaa sitä että perheissä tehtävä työ on tärkeää ja valinnanvapaus perheelle on tärkeää kysyisin ministeriltä tällaista asiaa että jos lapsen vanhemmat ovat eri paikkakunnilla ja tarve varhaiskasvatukseen tietysti on molempien paikkakunnilla niin miten tämä kuntien välinen tasaus silloin toimisi ja vielä sitä että kun korotuksia tulee niin onko tämä tiedotus mennyt perheille perille koska täytyy näitä

puhemies kun tässä keskusteltiin siitä että tätä työllisyysvaikutusta ja kannustavuusvaikutusta pitäisi arvioida eduskunnassa niin olen siitä täsmälleen samaa mieltä mutta tässä on se vaara että kun tehdään yksittäisiä päätöksiä ja arvioidaan yksittäisten lakien kannustinvaikutusta niin se kumuloituva vaikutus on se joka joka itse asiassa sitten katkaisee sen kamelin selän juuri äsken sain viestin äidiltä joka sanoi että ei kannata enää mennä töihin tämän jälkeen kun perheessä on kaksi lasta ja maksut nousevat niin paljon näitä perheitä on jotka tällä hetkellä miettivät mitä he tekevät ja tämä on aika kohtuutonta jos me mietimme että meidän iso yhteinen on työllisyysaste siinä mielessä on arvioitava sekä sitä mitä tulee verotuksen kautta mitä tulee kilpailukykysopimuksen kautta mitä tulee päivähoitomaksujen kautta mitä tulee iltapäivähoitojen kautta että myös sitä mitä tulee päivähoidon laadun kautta koska suurin syy naisten vetäytymiseen työmarkkinoilta on pelko siitä että päivähoito ei ole enää niin laadukasta tai varhaiskasvatus ei ole enää niin laadukasta olisi syytä miettiä myös se mikä on piilotyöttömyyden rakenne tällä hetkellä ja tehdä siitä oikein kunnon selvitys siitä ei ole varsinaista tietoa

aivan samaa mieltä että meidän tulee katsoa kokonaisuutta verotusta ja maksuja ja tarkastella sitä kokonaistasoa koska maksut ovat eräällä tavalla veroluonteisia maksuja samalla tässä herää kysymys millä tavalla me hallitsemme tätä kun esimerkiksi kunnissa tulee maksutuottoja lisää niin periaatteessa sen tulisi merkitä sitä että verotukseen olisi vähemmän paineita mikä mahdollistaisi myöskin jollakin aikajänteellä verotuksen alentamisen ja tämänhän tulisi olla myöskin yhtenä tavoitteena

arvoisa puhemies kyllä nyt tuntuu että hallitus on irtautunut tavallisen ihmisen arjesta nämä lapsiperheisiin kohdistuvat säästöt ja maksujen korotukset ovat kokonaisuutena aivan kohtuuttomia ja samalla ristiriidassa hallituksen kannustinloukkujen purkamistavoitteiden kanssa varhaiskasvatuksen heikennykset aamu ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen sekä nyt nämä päivähoitomaksujen korotukset eivät voi olla jättämättä jälkiä suomalaisten lasten ja perheiden hyvinvointiin kyllä ne vaarantavat varhaiskasvatuksen tavoitteet ja lisäävät eriarvoisuutta ja kasvattavat riskiä syrjäytyä

miten nämä kokonaisuutena vaikuttavat lapsiin ja lapsiperheisiin siitä haluaisin tietää tietää ja jos tällaista on tehty niin voisiko ministeri tuoda tämän arvioinnin tulokset tänne meidän kaikkien

puhemies osa kunnista on päättänyt etteivät ne ota käyttöön näitä aiemmin päätettyjä varhaiskasvatusoikeuden rajauksia ja lapsiryhmien kasvatuksia ja todennäköisesti tässäkin esityksessä käy niin että osa kunnista korottaa maksuja osa kunnista ei korota maksuja

olisiko parempi asiakasmaksuilla kerätä nämä tulot mitä päivähoidon järjestämiseen tarvitaan itse näkisin että progressiivinen verotus olisi parempi ja tasa arvoisempi tapa rahoittaa laadukas varhaiskasvatus

arvoisa puhemies toisaalta kyllä aiheuttaa varmaan monissa meissä kummastusta kun aikaisemmin täällä meille aina viesti on ollut se että että jokainen kynnelle kykenevä kun saataisiin työelämään ja nyt sitten kun katsoo näitä eri esityksiä mitä hallitus tuo niin tästä syntyy varmasti monelle kuva kuten meistä moni on saanut sellaista viestiä varsinkin pienten lasten vanhemmilta että annetaan suoraan sitä viestiä että ei kannatakaan mennä sinne työelämään että on parempi kotiin ja eihän se tietenkään tämmöisessä tilanteessa missä suomi on ja kun hallituksellakin on tavoite nostaa työllisyysastetta voi mitenkään olla se viesti mitä me haluamme tuoda senpä takia on varmaan syytä että tämäkin problematiikka minkä hallitus on aiheuttanut nyt sitten eduskunnassa katsottaisiin uudestaan ja tähän saataisiin ratkaisu siinä mielessä on kyllä mielenkiintoista että nyt kaikki hallituspuolueiden edustajia on täällä aika vähän näköjään kuitenkin kannattavat sitä että näille ongelmille mitä tässä esityksessä on tehtäisiin jotain joten voiko tästä nyt päätellä että hallitus täällä eduskunnassa sitten korjaa aiheuttamansa ongelmat

lasten kannalta on tärkeää että jokainen lapsi pääsee varhaiskasvatukseen se on lapsen oikeus mutta lasten kannalta on myöskin tärkeätä ettemme ahnehdi tulevien sukupolvien mahdollisuuksia vaikeassa tilanteessa ministeri ja hallitus ovat tuoneet tänne lakiesityksen kipeitä säästöjä te tyrmäätte joka ikisen säästöehdotuksen huudatte jokaisen säästöehdotuksen perään näin ei saa tehdä kyllä se maailma olisi kamala jos opposition pillin mukaan mentäisiin mutta kehittämisloikka tehdään varahaiskasvatuksessa nyt ensimmäistä kertaa tulee sitovat varhaiskasvatuksen suunnitelmaperusteet ne ovat lausuntokierroksella elokuussa nyt jokainen varhaiskasvatuksen järjestäjä joutuu näitä noudattamaan tällä tavalla me varmistamme sen että jokaisen lapsen varhaiskasvatus on laadukasta myös varhaiskasvatuksen

sdp on esittänyt oman vaihtoehtobudjetin jossa on selkeästi otettu kantaa myöskin tällaisiin leikkauksiin sdpn sdpn kokonaisuudessa on olemassa menojen säästöjä siellä on tulojen lisäyksiä tavalla jolla veroaste ei nouse sdpn vaihtoehdossa myöskin velkaantumiskehitys lasten ja nuorten tulevaisuus on otettu huomioon sillä tavalla että sdpn vaihtoehdossa otetaan kolmesataakolmekymmentä miljoonaa vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa velkaa täytyy muistuttaa että kokoomus on se puolue joka on eniten velkaannuttanut kahdeksastakymmenestäseitsemästä lähtien

hallituksen arvovalinnat ovat kovia te leikkaatte eniten lapsilta lapsiperheiltä ja koulutuksesta euromääräisesti vihreiden vaihtoehdossa lapsilta leikkaamisen sijaan leikataan ympäristölle haitallisia tukia te haluatte suosia saastuttamista me haluamme suosia kasvatusta

kaksi lasta tämän lisäksi hallitus on leikkaamassa paljon muutakin lapsiperheiltä lapsilisää etuuksia vanhempainpäivärahaa jos kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkaus tulee niin näille perheille tulee tuhansien eurojen tappiot vuositasolla lasketteko te ollenkaan yhteen sitä kuinka paljon te leikkaatte lapsiperheiltä onko tässä mitään kokonaisvaikutusta takana arvioitu

rouva puhemies siitä me emme pääse yli eikä ympäri etteikö tämä lakiehdotus lisää lasten eriarvoisuutta ja lisää sukupuolten välistä epätasa arvoa siitä varmaan ollaan yhtä mieltä edustaja sarkomaa ensimmäisessä debattipuheenvuorossaan minun mielestäni ansiokkaasti nosti esille sen että tästä pitää tehdä laaja vaikutusarviointi mutta sen lisäksi tarvitaan kokonaisvaikutusarviointia lapsiperheisiin kohdistuviin säästöihin ja ja heikennyksiin

ei tarvitse olla ruudinkeksijä että voi jo tässä sanoa että köyhyydessä elävien lasten määrä tulee sen kus vaan lisääntymään siinä mielessä pitäisi hälytyskellojen hallitusedustajien päässä soida toivottavasti toivottavasti tällaiseen lakiehdotukseen perustuslakivaliokunta antaa tyrmäävän vastalauseen

arvoisa puhemies hallituksen esitys päivähoitomaksujen korottamiseksi on osoitus siitä että hallituspuolueitten edustajat ministerit sekä virkamiehet eivät elä samassa todellisuudessa tavallisten lapsiperheiden kanssa korkeimman päivähoitomaksuluokan esitetty korotus on todella suuri ja ja tämä nosto tulee heikentämään perheen muuhun kulutukseen käytettävissä olevia varoja jopa tuhansilla euroilla vuodessa ja nämä erilaiset maksukorotukset muualle sekä päivähoitoon jo tehdyt heikennykset hankaloittavat lapsiperheiden elämää aivan dramaattisesti ne vaarantavat myöskin näitä täällä lueteltuja varhaiskasvatuksen tavoitteita sekä lisäävät eriarvoisuutta kasvattavat riskiä syrjäytyä ja nostavat kynnystä mennä töihin

arvoisa puhemies hallitus monilla toimilla murentaa lasten hyvinvointia ryhmäkokoja kasvatetaan mikä heikentää päivähoidon laatua lapsilisiä korotetaan työttömien perheiden lasten oikeus kokopäivähoitoon on poistettu tässä keskustelussa on noussut hyvin esille se että nämä korotukset ovat kohtuuttomia nippa nappa keskituloiselle perheelle ja monella suulla on toivottu sitä että näiden kannustinloukkujen purkamiseen kiinnitetään huomiota valiokuntatyöskentelyssä jotta esitys ei heikennä naisten työllisyyttä tässä varmasti on vaihtoehtoja ja ratkaisuja tarkastella esimerkiksi kaikkein rikkaimpien ja varakkaimpien päivähoitomaksuja jotka ovat nyt samat kuin niillä perheillä jotka ovat juuri ja juuri keskituloisia

arvoisa rouva puhemies on helpompi rakentaa vahvoja lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia sen takia edustaja sarkomaa tässä voisi sanoa että varhaiskasvatustamme on romutettu lapset on asetettu suomessa eriarvoiseen asemaan mutta yhtä lailla haluaisin kuulla ministeriltä oli hienoa kuulla että olette myös itse huolissanne näistä kannustinloukuista onko syytä sitten tosiaankin arvioida tämä uudelleen tämähän on tulossa myös meille sivistysvaliokuntaan ja meillä on sivistysvaliokunnassa kuitenkin hallituspuolueiden edustajilla enemmistö ja tietenkin on sitten hallitus ja toivoisin siltä osin muutoksia ja korjauksia myös valiokuntavaiheessa ja kysyn myös siitä annetaanko myös kuntien itse päättää ja määrätä koska kunnilla on tällä hetkellä kuitenkin se mahdollisuus ollut olemassa vaikkakin se asettaa toki kunnat hyvin eriarvoiseen asemaan näihin kysymyksiin toivoisin vielä ministeriltä vastausta

arvoisa rouva puhemies edustaja sarkomaa käytti täällä aluksi ihan rakentavan puheenvuoron siitä että näitä kannustinloukkuja täytyy nyt ihan täällä eduskunnassa tutkia ja miettiä mitä tälle esitykselle pitää tehdä mutta sitten hän moitiskeli ettei oppositiolta ole tullut näitä vaihtoehtoja kyllähän esimerkiksi kd on tehnyt ihan selkeitä arvovalintoja omassa vaihtoehtobudjetissaan me olemme viime syksynä jo esittäneet sitä että veronkierrosta harmaasta taloudesta voidaan aivan varmasti saada tuloja ja toisaalta olemme esittäneet kannustavaa perusturvaa jolla nämä kannustinloukut voitaisiin purkaa olemme myöskin kannustavaa opintotukea esittäneet eli kyllä täällä oppositiossa on näitä vaihtoehtoja eikä pelkkää vastustamista mutta nyt olisi tärkeää että kun teillä hallituksessa on se perheministeri niin miten nämä eri siiloista tulevat leikkaukset ja maksujen korotukset niihin samoihin lapsiperheisiin tätä me odotamme jos hallituksella on perheministeri niin tätä me häneltä odotamme tämähän se perheministerin tarkoitus on ja nyt tuntuu että tämä perheministeri nimike on jäänyt aivan vain ilmaan siinä mielessä en syytä teitä ministeri grahn laasonen tästä asiasta mutta nyt lähettäkää terveisiä sille perheministerille että hoitaa tämän tehtävänsä

ei ole valitettavasti paikalla mutta tässä on yksi perheellinen ministeri joka yrittää vastata näihin kysymyksiin ja kiitos monista kommenteista kunnat viime kädessä päättävät itse ja tällä esityksellään valtio asettaa enimmäiskaton minkä takia näitä päätöksiä tehdään luulen että suomalaiset hyvin tietävät sen syyn taloustilanteen joka maassamme vallitsee ja sen että että jos valtion ja kuntien velkaantumista jatketaan ja ja viivytellään välttämättömien päätöksien tekemistä niin siitä kärsivät eniten juuri ne lapset joista tänään tässä salissa puhumme varhaiskasvatuksesta maksetaan jatkossakin julkisin verovaroin noin prosenttia eli se on vahvasti julkinen palvelu ja aivan erinomaisen laadukas sellainen pienituloiset on tässä esityksessä erityisesti huomioitu niin kuin olen useaan otteeseen kertonut kaikkein pienituloisimmat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat perheet eivät jatkossakaan maksa varhaiskasvatuksesta vaan heille se palvelu on maksutonta ja pienituloisille yksinhuoltajaperheille tulee maksuihin jopa alennusta tämän esityksen myötä ja sitä kautta tulee kannattavammaksi ottaa työtä vastaan kyllä tässä esityksessä sen sen ohella että että tämä ei ihan helppo esitellä ole on myöskin parannuksia nykyiseen järjestelmään toivon että se huomioidaan ja uskon että sitä vastaan te tuskin olette vai vai kuinka

laatu on vahvasti fokuksessa kun opetushallitus laatii varhaiskasvatuksen perusteita ensimmäistä kertaa opetushallitus myöskin pyynnöstäni ja yhteistyössämme lähtee rakentamaan ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksen kehittämisverkostoa eli sitä kautta pyritään luomaan käytäntöjä joita sitten levitetään koko maahan joissa varhaiskasvatuksen laatu vahvistuu samoin meillä on ensimmäistä kertaa tämän hallituksen aikana jaettu kehittämisavustuksia varhaiskasvatuksen laadun parantamiseen ja se on myös otettu kunnissa erittäin hyvin vastaan samoin sitten lain edelleen kehittäminen muun muassa perheiden ja päiväkotien tiedonkulun helpottaminen erilainen digitalisaation hyödyntäminen ja tosiaan tämä pedagogiikan vahvistaminen on jatkotyössä iso asia samoin se mitä tiedämme tänä päivänä laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja sen vaikuttavuudesta ja siitä mitä edustaja sarkomaa esimerkiksi on vahvasti pitänyt esillä että kiusaamisen merkkejä pystytään havaitsemaan jo siellä varhaiskasvatuksen vaiheessa ja ennalta ehkäisemään ja puuttumaan syrjäytymiseen hyvin varhain samoin tiedämme koko ajan enemmän ja siihen panostetaan näiden ihan kaikkein pienimpien lasten osalta uskallan sanoa että näidenkin

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

vuotiaita lapsia selvästi useammin kuin muissa lapsiperheissä eli juuri niitä päiväkoti ikäisiä mitä pienemmät tulot sitä vaikeampaa on ylläpitää nyky yhteiskunnassa normaalia elintasoa ja elämäntapaa elintason noustessa yhteiskunnassa nousevat myös vaatimukset sen suhteen mitä katsotaan tarvittavan normaaliin elämään pienituloisuus johtaa jossakin vaiheessa absoluuttiseen kyvyttömyyteen osallistua tavanomaiseksi katsottuihin toimintoihin korkeimman päivähoitomaksuluokan kahdenkymmenenkahden prosentin korotus on todella suuri ja kohtuuton maksun nosto tulee heikentämään perheen muuhun kulutukseen käytettävissä olevia varoja tuhansilla euroilla vuodessa hallituksen erilaiset muut maksukorotukset sekä päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen kohdistuvat heikennykset heikennykset hankaloittavat lapsiperheitten elämää aivan dramaattisesti ne vaarantavat varhaiskasvatuksen tavoitteita lisäävät eriarvoisuutta kasvattavat riskiä syrjäytyä ja nostavat kynnystä mennä töihin maksujen korotukset ovat poissa perheiden muusta kulutuksesta ja lisäävät köyhyyttä lapsiperheissä jokainen euro menee kulutukseen kuten ruokaan vaatteisiin harrastuksiin asumiseen ja näistä kaikista poissa ne eurot jotka menevät päivähoitomaksuihin monilapsisissa perheissä päivähoitomaksut lähentelevät tuhatta euroa kuukaudessa ihmiset kokevat että työssäkäynnistä on tullut aikuisille liian kalliiksi käynyt harrastus sosialidemokraattien tavoitteena on rakentaa suomesta lapsi ja perheystävällinen yhteiskunta hyvinvoiva ja vauras suomi rakentuu hyvälle lapsuudelle ihmisen elämän varhaiset vuodet ja lapsuuden perheen arki luovat perustan aikuiselle yhteiskuntapolitiikassa tärkeintä on pitää hyvää huolta jokaisesta lapsesta universaaleilla peruspalveluilla tavoitetaan kaikki lapset ja nuoret toimiva neuvolajärjestelmä perheiden ja lapsen tarpeisiin vastaava laadukas varhaiskasvatus sekä lapsen kehitystä tukeva koulu luovat rakenteen jolla estetään tehokkaasti syrjäytymistä ja luodaan tasa arvoa

tätä viisautta todellakin toivon kuntien päättäjiltä lapsuuden myönteiset olosuhteet luovat perustan myös aikuisiän hyvälle elämälle ja sitä kautta koko yhteiskuntamme hyvinvoinnille

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksessa on yksi sellainen mielenkiintoinen piirre joka näyttäytyy hyvin erikoisella tavalla meillä on keskustalainen pääministeri ja ehkä pitkään aikaan moneen kymmeneen vuoteen maatalous ei ole voinut niin huonosti kuin juuri nyt meillä on kokoomuslainen valtiovarainministeri ja ehkä sotien jälkeen ei ole koskaan tehty niin merkittäviä leikkauksia koulutukseen tieteeseen ja tutkimukseen sitten meillä on perussuomalaiset eikä koskaan historiassa ole niin paljon leikattu vähävaraisilta nyt tuli vain mieleen tämmöinen toteamus että tämä on hyvin erikoinen hallituskoalitio ja jää historiaan näissä ikään kuin täysin vastakkaisissa odotuksissa kuin voisi ajatella että tämä hallituskoalitio tuottaa parempaa koulutusta parempaa elintarvikelainsäädäntöä maataloutta omavaraisuutta ja parempaa huolenpitoa vähävaraisista mutta kaikki tuntuu menevän päinvastoin harmi että täällä on näin vähän kuuntelijoita mutta sitten itse aiheeseen hallitus parantaa nyt kuntien taloutta nostamalla kuntalaisten maksuja ei osallistumalla kuntien ahdinkoon tämä on erikoinen linjaratkaisu että tavallaan kuntien taloutta parannetaan sillä että kuntalaisten maksuja siellä ja täällä ja tuolla koko ajan nostetaan eli käytännössä hallitus tuhoaa omaa ohjelmaansa siitä että ostovoima nousisi ja ja kotimarkkinoilta jotka tällä hetkellä ovat ainoat jotka tuottavat meille jonkinlaista kasvua viedään nyt sitten elinvoimaa tämä on vähän surullista seurattavaa ja ja vaikka tästä kuinka haluaisi hyvää ajatella niin niin alkaa olla vähissä se miten siitä voisi ajatella hyvää pitäisikö sanoa että hyvin leikattu

vuonna kaksituhattakolmetoista varhaiskasvatuksessa olevista

lapsista yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia oli kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja prosenttia kaikista kouluikäisistä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käsityksemme mukaan kunnallisen varhaiskasvatuksen tehtävä on ennen kaikkea turvata lapsiperheiden vanhemmille mahdollisuus käydä työssä tai opiskella sekä saada lapsilleen turvallinen ja kehittävä päivähoito siksi ajaksi päivähoitomaksut on määriteltävä sellaisiksi että ne eivät syö kohtuuttomasti työnteon kannusteita vaan että ne mahdollistavat työnteon ja kannustavat siihen nyt nämä korotukset pahentavat ratkaisevalla tavalla näitä kannustinloukkuja kaavailtu korotus nostaisi kaksilapsisen perheen kuukausittaiset päivähoitomaksut yli kuuteensataan euroon kun perheessä on kaksi vanhempaa ja perhe kuuluu ylimpään maksuluokkaan nämä ovat hurjia korotuksia päivähoitomaksujen korotukset iskisivät rajuimmin niihin jotka saavat työstään viiva kolmetuhatta euroa kuukausipalkkaa nämä korotukset ovat kohtuuttomia ja ne nousevat todella yli tuhanteen euroon vuositasolla ja minä mietin vain sitä kun tämä on nyt tämä linja niin kuin täällä joku edustaja jo kysyi ollaanko tässä tarkoituksellisesti ohjaamassa perheitä siihen suuntaan että lapset laitettaisiin yksityiseen perhehoitoon koska se tämän muutoksen jälkeen on kohtuullisempaa onko se hallituksen tavoite minusta se pitäisi myös sanoa ministeri sitten avoimesti onko tämä se vielä yksi havainto

nämä heikennykset kohdistuvat nyt erittäin kapealle sektorille nämä erilaiset leikkaukset syövät sitä ostovoimaa niiltä kaikista pienituloisimmilta ja sellainen näkökulma mistä täällä salissa ei ole vielä puhuttu ja mitä ei ole nostettu esiin on se että erilaiset rakennuskorjaamiset putkiremontit ynnä muut näyttelevät jo lähes kymmenen miljardin menoerää yhteiskunnassa mikä tarkoittaa monelle perheelle kahdensadan euron menoa kuukaudessa ja kaikista näistä pitäisi selvitä ja sitten kun tähän samaan yhteyteen tulee tilanne että päivähoitomaksut nousevat aivan oikein täällä oppositio on huolissaan siitä jäävätkö äidit hoitamaan lapsia kotiin minusta hallitus on viisas jos kuuntelee näitä näkemyksiä onko tosiaan niin että tämän viidenkymmenen miljoonan takia

järkevää luoda tulevaisuuteen sellaisten aikuisten joukko joiden lapsuus on ollut hyvin erilainen kuin toisten mukana olevien ehkä tätä pitäisi miettiä oikeasti vielä kerran uudestaan voisiko tämä raha tulla jostakin muualta niin kuin kristillisdemokraatit ovat ehdottaneet että panostamalla harmaan talouden torjuntaan syntyisi paljon tuloja

arvoisa puhemies

varhaiskasvatuksen maksuja tässä käsitellään niin on todella syytä huomioida ne muutkin jo tehdyt päätökset mitkä koskettavat meillä varhaiskasvatusta ja lapsiperheitä niin kuin meistä jokainen valitettavasti muistaa niin olemme tässä salissa hallituksen toimesta jo rajanneet päivähoito oikeutta olemme kasvattaneet ryhmäkokoja ja nyt olemme hallituksen toimesta myös kasvattamassa näitä varhaiskasvatukseen kohdistuvia maksuja varmaan moni lapsiperhe ajattelee sitä minkä takia heidän päälleen ollaan nyt kaatamassa kohtuutonta taakkaa varsinkin kun otetaan tämä kannustinloukkuproblematiikka mikä tässä esityksessä liittyy nimenomaan keskituloisiin perheisiin kun kaikkialla muualla yhteiskunnassa on viesti että kaikki kynnelle kykenevät työelämään niin tässä me annamme viestiä että itse asiassa kannattaakin jäädä kotiin eihän tämä esitys kaikkien osalta huono ole ja siitä täytyy ministerille antaa kiitosta että näissä vaikeissa raameissa tämä on saatu näinkin hyväksi mutta silti minusta on aika kohtuutonta että keskituloisia perheitä nyt kohdellaan aika ankaralla kädellä muistetaan vielä että aikaisemmistakin säästöistä mitä on tehty varhaiskasvatukseen jotkut kunnat ovat viisaasti päättäneet että eivät ota niitä käyttöön ja niin tulee tapahtumaan myös tämän uudistuksen kanssa niin kuin hallitus onkin jo todennut nämä säästötavoitteet kuinka paljon tällä pitäisi säästää eivät ole kaikilta osin realistisia koska kaikki kunnat eivät näitä tule ottamaan käyttöön ja siinä mielessä säästöt eivät synny täysimääräisinä toisaalta myöskin eriarvoisuus kuntien välillä kasvaa senpä takia vielä että ministeri vielä keskittyisi siihen olisiko tässä yhteydessä voitu käydä tämä kotihoidon tukeen liittyvä problematiikka läpi ja katsoa ratkaisua sitä kautta ja sillä hakea parannusta esimerkiksi näihin kannustinloukkuihin

arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraatit on antanut hallitukselle monessa kohdin tukea vaikeissakin ratkaisuissa mutta täytyy kyllä todeta että perhepolitiikan osalta olemme huolestuneita sipilän hallituksen ohjelmassa on asetettu hyviä tavoitteita esimerkiksi tavoite vahvistaa lasten ja perheiden hyvinvointia ja omia voimavaroja kehittää koulua ja ja varhaiskasvatusta tukemaan lapsen hyvinvointia ja hallitukseen jopa nimettiin perheministeri mikä on sinänsä hyvä asia mutta valitettavasti on aika vaikea löytää myönteistä perhe ja väestöpolitiikan sisältöä hallituksen toimista nämä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotukset ikävä kyllä sekä syövät lapsiperheiden ostovoimaa että luovat juuri niitä kannustinloukkuja joista joista täällä on ansiokkaasti puhuttu nyt tarvittaisiin myönteisiä viestejä perheille ja ja etenkin lapsiperheille meillä kestävyysvaje johtuu pitkälti siitä että syntyvien ikäluokkien määrä vuosi vuodelta vähenee ja väestön ikärakenne vinoutuu mikä sitten aiheuttaa taloudellista rasitetta yhä enemmän tarvittaisiin myönteisiä viestejä jotka rohkaisisivat perheitä myös hankkimaan sen määrän lapsia josta he unelmoivat mehän tiedämme että lapsia tulee keskimäärin vähemmän kuin mitä perheet itse toivoisivat ja sen takia tarvittaisiin myönteisempää otetta perhepolitiikkaan

arvoisa puhemies kun katsotaan kaikki ne säästöt leikkaukset ja maksujen korotukset jotka kohdistuvat lapsiin ja lapsiperheisiin niin ei voi olla ajattelematta että hallitus ei taida tietää mitä on tekemässä uskon ettei ministeri itse nimenomaan äitinä haluaisi olla toteuttamassa näitä esityksiä kaikki me tiedämme että varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tulee moninkertaisesti takaisin ja siksi kaikilla lapsilla pitäisi olla oikeus varhaiskasvatukseen yhtenäinen ja laadukas varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat tasa arvoisen yhteiskunnan perusta ministerin vakuutteluista huolimatta päivähoidon ja varhaiskasvatuksen toimijat kyllä kentällä kyseenalaistavat voiko suurenevissa päivähoito ja ja varhaiskasvatusryhmissä toteuttaa jatkossa laadukasta varhaiskasvatusta laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana on nimittäin lapsen ja kasvattajan kohtaaminen ja vuorovaikutus ja ja kyllä siellä kentällä pelätään mitä tarkoittavat nämä suuremmat lapsiryhmät pystytäänkö olemaan niin paljon lapsen kanssa ja pystytäänkö lasta pitämään sylissä ja niin edelleen arvoisa puhemies lapseen panostaminen on investointi tulevaisuuteen ja tutkimusten mukaan lasten ja nuorten hyvinvointi eriytyy voimakkaasti vanhempien sosioekonomisen aseman mukaan perheen taloudelliset vaikeudet ovat yhteydessä lasten ja nuorten pahoinvointiin ja tästä meillä on hyviä esimerkkejä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman hoidossa silloin lapsuuttaan ja nuoruuttaan eläneistä jopa viidelläkymmenellä prosentilla on jonkinasteisia mielenterveysongelmia tämän edellisen laman kustannuksia maksetaan edelleen ja nyt vähän vaikuttaa siltä että tämä hallitus tekee samoja virheitä onkohan näin että näitäkin säästöjä maksetaan vuosikymmenet eteenpäin vaikka tässä lakiesityksessä pienituloiset perheet on huomioitu hyvin siitä ihan lämmin kiitos ministerille niin kokonaisuutena hallituksen toimet kyllä köyhyyttä ja tämä on todella huono asia

arvoisa puhemies on tapana sanoa että hyvinvointivaltio on naisen paras kaveri

on se että on oltu huolissaan päivähoidon laadusta nyt me olemme monella suunnalla tekemässä sellaisia ratkaisuja jotka heikentävät naisten työssäkäyntiä

tehdään hyviä varhaiskasvatuslakikirjauksia niin kiistatta se että ryhmäkoot kasvavat erityisesti osapäivälasten kohdalla aika kestämättömiin kokoluokkiin heikentää päivähoidon laatua se saa monen äidin miettimään että jospa sittenkin jäisin kotiin varsinkin jos työ on osa aikaista eikä tarjoa kunnollista elantoa nyt kun tähän päälle tulee sitten päivähoitomaksujen korotus niin joudutaan tilanteeseen jossa esimerkiksi perheissä isä on hyvätuloinen ja äiti on pienituloinen nämä korotukset kiistatta houkuttavat äitiä jäämään kotiin hoitamaan lapsia pienituloisen äidin kynnyspalkka nousee yli sataviisikymmentä euroa

esimerkiksi siihen millaiset harrastusmahdollisuudet lapsilla on jos me näitä asioita kaikkia punnitsemme yhdessä niin on pakko sanoa että lapsillakaan ei tässä hallituksessa ole kovin paljon kavereita vaikka ministerin vilpittömään sielunelämään tässä asiassa kyllä uskon sen verran paljon tästä ollaan keskusteltu

iltapäivämaksun lisä niin tämä kokonaisuus on hyvin suuri itse asiassa kyse ei ole vain siitä mitä tapahtuu taloudessa vaan kyse on myös siitä mitä tapahtuu työelämässä jos näiden kaikkien kysymysten rinnalle vielä lisätään esimerkiksi naisten määräaikaisia työsuhteita sitä kautta että puretaan se säätely joka meillä tällä hetkellä on lisätään koeaikoja ja ajetaan

työehtosopimuksia noudatetaan niin tästä tulee aikamoinen kehä mielestäni kannattaisi miettiä että jos me täällä säästämme ja saamme muutaman euron säästön niin mitä me menetämme naisten työllisyysasteessa ja mikä on se vähennys joka meidän julkiseen talouteemme tulee tätä kautta kyse ei siis ole vain maksupolitiikasta eikä vain päivähoidon laadusta vaan siitä siitä miten nämä päätökset yhdessä vaikuttavat siihen miten itse kukin meistä toimii

arvoisa puhemies lähden liikkeelle siitä mitä varhaiskasvatuksessa on tähän mennessä saavutettu hallitus on puhunut varhaiskasvatuksen uudistamisesta ja ja tämä uudistus ja kehittäminen on itse asiassa osoittautunutkin pelkäksi säästämiseksi on tähän mennessä saatu aikaan ei vain tätä päivähoitomaksujen korotusta vaan sen lisäksi on on ryhmäkokoja suurennettu ja

subjektiivista päivähoito subjektiivista päivähoito oikeutta rajattu ja kun näitä nyt mietitään kuinka suurista saavutuksista on kysymys niin moni kyllä näkee nämä uudistuksen ja kehittämisen siemenet joista hallitus on puhut pikemminkin todella kovana säästöpolitiikkana ja sen takia on surumielistä täällä yhdessä ihmetellä mihin se varhaiskasvatuksen kehittämisen suuri innostus on tällä hallituskaudella kadonnut minä vilpittömästi uskon että kokoomus on ollut kehittämässä varhaiskasvatusta ja minä en ymmärrä miksi on annettu tälle kehittämishalulle näin pahasti periksi pidän erittäin ongelmallisena myöskin sitä että nämä äsken mainitut uudistukset plus siihen päälle aamu ja iltapäivätoiminnan maksujen korotukset lapsilisän irrottaminen indeksistä sekä sosiaali ja terveydenhuollon maksujen korotukset yhdistettynä tulevat johtamaan siihen että lapsiperheillä on selkeästi käytettävissä vähemmän rahaa päivittäiseen elämiseen kyllä tällä on merkitystä minkälaiseen tilanteeseen me ajamme suomalaiset lapsiperheet hurjin juttu on se että tänä päivänä ei olekaan koulutuksellinen tasa arvo edes sitä mihin perheeseen sattuu syntymään tämä perheen vaikutus näyttää nyt selkeästi isontuvan vaikka me olemme perinteisesti täällä täällä sivistyspolitiikassa yrittäneet pitää huolta siitä että koulutuksellista tasa arvoa pikemminkin edistetään kuin vähennetään toisin on nyt käynyt tällä hallituskaudella mutta pahinta on se että jatkossa on todella merkitystä perheen sijasta sillä mihin kuntaan satutaan syntymään minusta ihan oikein ministeri on aikaisemmin linjannut että huolimatta siitä että näitä maksujen korotuksia on tehty ja näitä rajaamisia tehty ja ja ryhmäkokoja suurennettu kunnat voivat loppuviimeksi oman itsehallintonsa puitteissa päättää ovatko he tässä mukana siksi on ollut erikoista se että nyt ei enää puhutakaan tästä oikeudesta itse päättää mitään pikemminkin

ja valtiovarainministeri eilen että näitä vähimmäismaksutasoja tullaan nyt sitten jatkossa korottamaan koska ensi vuoden kehyksiin on jo varattu vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista saamiemme tietojen mukaan satakolmekymmentä miljoonaa kiristystä kuntien talouteen siis satakolmekymmentä miljoonaa lisää keppiä kunnille ja jos ei sana rupea kuulumaan niin vähimmäismaksutasoja tullaan entisestään nostamaan tältä osin tämä on kyllä pelottavaa onko aidosti kunnilla mahdollisuus valita lähtevätkö he tukemaan tätä hallituksen politiikkaa

kuntavaikutusten ja kuntien itsehallinnon ohella yksi tärkeä kulma on tänään noussut esiin nimittäin tämä kannustinloukkujen purkaminen en malta olla ihmettelemättä sitä ollaanko tässä nyt puhumassa saman hallituksen esityksistä eilen hallitus esitti että kannustinloukkuja pitää purkaa madaltaa kynnystä työhön pääsyyn ja annettiin aika kovasti keppiä eilen annettiin hyvin eri tavalla

korkeimmassa maksuluokassa on moni keskituloinenkin siksi olisi ollut tärkeätä arvioida näitä työllisyysvaikutuksia sukupuolivaikutuksia mutta myöskin perheisiin kohdistuvia vaikutuksia en malta olla sanomatta että on kyllä todella kova arvio jos vattin erikoistutkija joka on tutkinut tätä kannustinloukkuongelmaa työkseen

tuomas kosonen toteaa että taloudellisilla kannustimilla on suuri vaikutus ja vanhemmista tällainen päivähoitomaksun ja

johtaa lopputuloksena siihen että pienipalkkaiseen työhön työllistyminen ei kasvata perheen tuloja jolloin käytännössä perheissä ainakin jompikumpi yleensä pienituloisempi vanhempi jää kotiin on aika surullista lähteä siitä että tämä on nyt sitten se tapa kannustaa kotiin jäämistä ei purkaa kannustinloukkuja niin kuin vielä eilen tehtiin puhemies lopuksi kiinnittäisin huomiota siihen mistä täällä viisaasti on muutama edustaja puhunut nimittäin tämän esityksen vaikutuksiin myöskin yksityisen hoidon lisääntymiseen kyllä sosialidemokraattien näkökulmasta on aito ja relevantti huoli se luodaanko tässä nyt tilaa sille että yksityinen hoito alkaa olla entistä kiinnostavampaa sen takia että nämä lakiesitykset johtavat tilanteeseen jossa yksityinen hoito on jo aidosti vaihtoehto kun päivähoitomaksut kallistuvat tällä tavalla ja kannustinloukut jäävät

arvoisa rouva puhemies vaikka ministeri ehtikin jo lähteä niin täydentäisin yhtä lukua johon johon hän viittasi parikin kertaa nimittäin lukua siitä että kahdeksankymmentäviisi prosenttia päivähoidon kustannuksista tämän uudistuksen jälkeenkin

ylimpään maksuluokkaan jatkossa kuuluvia lapsia niin näiden kohdalla verorahoin toteutetun subvention osuus putoaa viiteenkymmeneenseitsemään prosenttiin joka sitten on jo aika lähellä lähellä sitä että puolet kustannuksista katetaan perheiden omasta pussista ei yhteisvastuullisesti

arvoisa puhemies

joissa arvioidaan lasten ja lapsiperheiden asemaa nyky suomessa näiden julkaisujenkin pohjalta on selkeästi havaittavissa että suomalaisessa yhteiskunnassa ja politiikassa vallitsee rakenteellinen lapsia kohtaan lapsiperheiden taloudellinen asema on heikentynyt ja lapsiköyhyys kolmikertaistunut viimeksi kuluneiden viidentoista vuoden aikana useat osoittimet kertovat että lasten ja nuorten on lisääntynyt ja laajeneva joukko lapsista kärsii vaikeutuvista ongelmista yhdeksänkymmentä luvun laman myötä syntyi lasten ja nuorten palveluissa noidankehä jossa kuntien valtionosuuksien leikkauksilla ja maksujen korotuksilla luotiin kasvavaa tarvetta korjaaviin palveluihin noidankehää ei myöhemmin kasvun vuosina purettu vaan lasten arkisissa kasvuympäristöissä päivähoidossa ja koulussa tapahtui muutoksia jotka kyseenalaistavat lasten hyvän kasvun mahdollisuudet neuvolan ja oppilas ja kouluterveydenhuollon palvelut eivät pysty vastaamaan kasvavaan tuen tarpeeseen työelämän vaativuuden lisääntyminen asettaa vanhemmuuden hyvälle hoitamiselle vakavia haasteita hallitukselle on ominaista runsas huolestunut puhe lapsista mutta huoli ei konkretisoidu poliittisiksi päätöksiksi rahaa ja työntekijöitä jaettaessa ja maksuista päätettäessä

suomessa

arvoisa puhemies täällä salissa on kuultu jo moneen otteeseen tämän esityksen heikot puolet itse nostaisin esiin sen tosiasian että lapsiperheet asuvat valtaosin kaupungeissa ja erityisesti suurissa kaupungeissa elämisen kustannukset ovat monista syistä erittäin korkeat asuminen on kallista nuorillapareilla on opintolainat niskassaan ja kaikki eläminen pitää siinä samalla yhtä aikaa rakentaa ja kun siihen vielä tulee tällainen esitys jossa maksut nousevat kun

tulotasoilla huomattavasti korkeampia korkeampia maksuja nämä osuvat nyt niihin työssä käyviin rehellisiin veronsa maksaviin ahkeriin nuoriin ihmisiin jotka yrittävät sinnitellä eteenpäin ja huolta perheestään toisin sanoen tämä esitys sotii sitä vastaan mistä jo edellisen hallituksen aikana puhuttiin paljon että pitäisi kannustaa naisia käymään työssä yhä enemmän jotta me saisimme työvoimaan ihmisiä ja jotta naisten työura olisi yhtenäisempi ja vahvempi koska se näkyy sitten sitten sosiaaliturvassa ja eläkkeissä ja myös siinä että uralla sitten sitten edetään tämä työn ja perheen yhteensovittaminen puuttuu nyt hallituksen ohjelmasta valitettavasti kokonaan minä peräänkuuluttaisin että hallitus toisi ihan kunnollisen konkreettisen ohjelman jolla naisten asemaa työelämässä voidaan vahvistaa ja isien osuutta hoivatehtävästä kasvattaa ja luoda edellytyksiä

kaadu yksistään toisen niskaan tasa arvonäkemys on se joka pitää tässäkin yhteydessä vaikutusarvioinneissa tehdä miten tämä vaikuttaa naisiin ja miehiin ja heidän heidän

on ikävää jos päivähoidon maksut luovat kannustinloukkuja niin että työn ja perheen yhteensovittaminen vaikeutuu tähän suuntaan valitettavasti tämä hallituksen esitys johtaa eli

nostetaan kynnystä työhön menemisen kannattavuuteen ja toisaalta lasten hankkimiseen toisaalta haluan kyllä antaa hallitukselle kiitoksen siitä että tällä kaudella ei ole pyritty samanlaisiin kotihoidon tuen rajoituksiin ja leikkauksiin joihin oli erittäin suuri paine edellisen hallituksen aikana kristillisdemokraatit hyvin pitkälti saivat estettyä sen ettei ettei kotihoidon tuen saamisen ehtoja ryhdytty heikentämään perheillä on mielestäni oltava aito mahdollisuus tehdä valintoja ja varsinkin siinä vaiheessa kun lapset ovat pieniä alle kolmen vuoden ikäisiä perheiden pitäisi pystyä myös taloudellisesti tekemään valinta lapsen parhaaksi onko se sitten kotihoito tai tai hoito

nostettiin nyt myös vahvasti esiin ministeri ei ole enää paikalla mutta kiitos myös hänelle että että jaksoi olla pitkään tämän keskustelun aikana myöskin kuuntelemassa meitä oli hyvä kuulla että yhteisiä huolenaiheita myös hallituspuolueen edustajilla on yhtä lailla kuin meillä täällä oppositiossa

on paljon parempi se että yhteiskunnassa on vahvoja lapsia kuin kuin rikkinäisiä aikuisia ja jos näitä säästöjä tehdään tällä tavalla nyt niin väistämättä ne löydetään myös edestä tulevaisuudessa kaiken lisäksi tämä esitys joka nyt parhaillaan on tulossa meille eduskuntaan ottaa ennen kaikkea tasa arvon osalta tuntuvia askeleita taaksepäin kun nyt pitäisi miettiä juuri niitä tapoja ja keinoja joiden avulla naiset saataisiin paremmin työelämään pitäisi miettiä kotihoidon tukea ja kaikkia muita kannustinloukkuja joita valitettavasti tässä yhteiskunnassa on tälläkin hetkellä olemassa itse olen hyvin huolissani esimerkiksi maahanmuuttajanaisten työllistymisestä eli kyllä näitä ongelmia jo tälläkin hetkellä riittää ja tämä suunta ei valitettavasti ole se jolla me saamme parannettua naisten työllisyysastetta kaiken kaikkiaan toivon että että nämä huolenaiheet ovat yhteisiä näihin voidaan vaikuttaa ensisijaisesti tietenkin valiokunnassa kun tämä sinne tulee mutta toivon että myös

arvoisa puhemies tuntuu siltä että hallitus pitää lapsuutta vain tällaisena ohimenevänä vaiheena eikä pidä kovin tärkeänä mitä noina muutamina nopeasti kuluvina vuosina tapahtuu yksilön historiassa lapsuus toki onkin suhteellisen nopeasti ohitse mutta yhteiskunnan tasolla lapsiväestö on pysyy sen rakenteellisena osana jonka elämänlaatu kuvaa koko yhteiskunnan laatua ja tulevaisuutemme mahdollisuuksia jos lapsuuteen suhtaudutaan suhtaudutaan nopeasti ohikiitävänä aikuisuuteen valmistautumisena lapsia ei huomata eikä pidetä tärkeinä itsessään lapsina näillä päätöksillä lapsi ei mielestäni saa olla lapsuuden vuosiaan lapsena

nytten ihan selvästi hallitus myöskin samalla sivuuttaa sen että noina muutamina lapsuuden vuosina luodaan edellytyksiä sille minkälaisia aikuisia lapsista kasvaa lisäämällä lapsiperheiden köyhyyttä hallitus ei saa hyvää aikaan tuntuu myöskin siltä että hallitus on unohtanut sen että jokainen on vain kerran lapsi lapsi ei ei voi odottaa muutamaa vuotta niitä niin sanottuja aikojen paranemisia kysynkin ovatko hallitukselle nämä lasten ja lapsiperheiden asiat poliittisen hierarkian alapäässä

arvoisa puhemies minusta edustaja haatainen nosti keskusteluun hyvän joka oli tämä pitkäänkin täällä kaluttu puheenaihe nimittäin lainvalmistelun vaikutusarviointi kyllä

on tunnustettava että ei kaikki nyt ole ihan putkessa nimittäin vaikutusarviointi jää kyllä tältä lakiesitykseltä vähän liian hataraksi ja sitä kautta kovin vähän on uskottavuutta tällä lakiesityksellä ottaa kantaa niihin edustajien tässä debattikeskustelussa esiin tuomiin ongelmiin arvoisa puhemies koska paikalla on enää kovin vähän oppositioedustajia itse asiassa taitaa kaksi enää olla niin nostan silti yhden anteeksi hallituksen edustajia hyvä oppositio heti ärähti meitähän täällä kyllä riittää mutta hallituksen edustajia on enää kaksi edustajaa paikalla ja hienoa että olette olette paikalla minä toivoisin että te välittäisitte myös yhden tärkeän viestin nimittäin kyllä tällä nyt myös lapset lähetetään kotiin me olemme tässä keskustelussa kovin huolissamme siitä joutuvatko naiset nyt kotiin mutta kyllä tässä lapset myös lähetetään kotiin me olemme jo puhelleet eduskunnassa aika paljon koulutuksen alueellisen tasa arvon

vaarantumisesta alueellinen koulutuksellinen tasa arvo on uhattuna ollut jo näillä muilla opetusministeriön esityksillä joissa keskittämistä vauhditetaan kovin paljon ja joissa koulutukseen pääsy vaarantuu monella tavalla kyllä alueellinen koulutuksellinen tasa arvo liittyy myös tähän esitykseen jos moni kunta päättää toisin niin silloin tietysti lähtökohta on se että riippuu hyvin paljon siitä missä lapsi asuu saako hän mahdollisuuden käydä päiväkodissa tätä kautta tasa arvoinen varhaiskasvatuksen hyödyntämisen mahdollisuus on tässä tässä maassa uhattuna jos oikein pahasti tässä käy

arvoisa puhemies tässä tuli itsellekin vielä halu tulla tähän keskusteluun mukaan ja tuoda ehkä sitä laajempaa taloudellista näkökulmaa mikä tässä esityksessä on taustalla kun todella katsotaan nyt näiden korotusten vaikutusta sitten ihan keskituloistenkin perheiden käytettävissä käytettävissä oleviin rahoihin niin me puhumme vuositasolla yli tuhannenkin euron pienennyksestä niissä varoissa mitä se perhe käyttää kaikkeen muuhun sitten kun otetaan vielä huomioon kaikki muut leikkaukset eri maksujen korotukset mitä julkisessa taloudessa on tapahtunut ja sitten kun vielä nähdään millä tavalla tämä kilpailukykysopimus niiden perheiden tuloja rokottaa niin kyllähän tässä alkaa olemaan aikamoinen vaikutus mikä kohdistuu tähän meidän kotimaiseen kysyntään mikä on kuitenkin pyörittänyt tätä meidän talouskasvua vaikka on ollutkin kuinka kuinka pientä niin silti se on pitänyt tätä meidän taloutta jollakin tavalla edes edes päätä jonkun verran vedenpinnan yläpuolella ja tätäkin kautta luulisi että hallituspuolueita varsinkin nyt kokoomuslaisia kiinnostaisi se mitkä

kannustinloukkuja nimenomaisesti pitää purkaa ja meidän pitää saada varsinkin naiset työelämään nyt kun näistä asioista todella keskustellaan ja nyt kun ollaan niiden asioiden äärellä niin se porukka kyllä loistaa poissaolollaan sitä ei voi kuin ihmetellä sama kyllä todella koskee myös edustajia keskustapuolueesta kun aina he ovat ainakin vaalipuheissaan perheiden puolella mutta sitten kun tullaan tänne tekojen puolelle niin

oli hyvä että edustaja räsänen nosti tämän ostovoiman kehityksen vielä tähän keskusteluun mukaan pakkasin sen hetkeksi tässä unohtamaan kun katselin tätä esitystä niin sivistyspoliitikon näkökulmasta mutta eiköhän tämä jo omaatuntoa ruvennut koputtamaan eli kyllä valtiovarainvaliokunnassa me hyvin usein olemme kuulleet asiantuntijoita jotka ovat huolissaan suomalaisten ostovoimasta nyt aletaan olla kyllä siellä viimeisillä raiteilla kun laskee yhteensä nämä kohdistuvat leikkaukset jotka kun kaikki yhteen lasketaan alkavat olla sillä rajalla että kyllä sillä ostovoimaan on aika merkittävä vaikutus tätä kautta jos olemme tänään miettineet erityisesti pienituloisten asemaa tämän lakiesityksen suhteessa ostovoiman kehitys kyllä olisi syytä myöskin katsoa siltä osin tällä lakiesityksellä saattaa olla myöskin valtiontaloudellisia vaikutuksia mutta käsittääkseni tätä kuitenkaan ei siellä suunnassa tutkita

arvoisa rouva puhemies kyllä tämä esitys tuo ongelmia nimenomaan ostovoiman heikentyvän kehityksen kannalta ja sitten toisaalta tämän kannustinloukkukysymyksen kannalta kannalta täällä keskustelun aikana muutamat edustajat ovat esittäneet toiveen että mieluummin olisi tullut tehdä muutoksia kotihoidon tukeen itselleni on jäänyt hiukan epäselväksi millaisia muutoksia täällä olisi toivottu tai toivottaisiin kotihoidon tukeen haluan kuitenkin korostaa sitä että

pienten lasten kotihoidon puolesta ja ihan tutkimustenkin mukaan perheet myös arvostavat kotihoidon tukea perhepoliittisena tukena ja sitä mahdollisuutta että pieni lapsi voidaan voidaan haluttaessa hoitaa myös kotona

arvoisa puhemies ajallemme tyypillinen historiattomuus korostaa keskustelun hämärtymistä tämä oli ominaista myös julkisten palvelujen yksityistämisinnolle yhdeksänkymmentä luvulla jolloin ei juurikaan keskusteltu siitä miksi aikoinaan terveys ja koulutuspalveluja ja varhaiskasvatusta alettiin kehittää julkisen rahoituksen turvin

nimenomaan muista ihmisistä välittämiseen perustu ajatus siitä että yhteisesti maksamme veroja joiden avulla kunta huolehtii hoiva terveys koulutus ja päivähoitopalveluista kaikille ja näin ollen

ulkoisen ja sisäisen järjestyksen ylläpitäminen ja kaiken muun hoitaisivat markkinat on kyse sellaisesta poliittisesta linjavalinnasta jonka lopputuloksena kukin kansalainen joutuisi itse omatoimisesti hankkimaan koulutuksensa sosiaali ja terveyspalvelunsa varhaiskasvatuksensa ja kaikki muut palvelunsa koska julkiset palvelut olisivat niukkoja

arvoisa rouva puhemies kauniiksi lopuksi vain totean sen että kun suomi on kuitenkin osa tätä korkean verotuksen hyväksyvää valtiojärjestystä niin ei ole vielä kuulunut sitä esitystä mitkä ovat ne veroratkaisut joilla sitten kompensoidaan näitä nyt tehtyjä leikkauksia ne edelleen odottavat tuloaan ja ja sitä pidän hieman moitittavanakin että niiden esittelyä venytetään suomi on hyvin tunnettu siitä että me hyväksymme korkean verotuksen ajattelemme että että sillä perityllä verolla saamme joka päivä ikään kuin veronpalautusta kaikenlaisina palveluina mutta jos tämä kapenee koko ajan niin kyllä tässä sitten myös keskusteluun täytyy tulla iso veroremontti

rouva puhemies maantieteellisistä syistä limingan ja tyrnävän alueella tuotetaan vuosittain siemenperunaa noin seitsemäntoista pilkku viisi miljoonaa kiloa tämä on noin seitsemänkymmentä prosenttia suomen kaikesta siemenperunan tarpeesta alue on tärkeä kotimaisen siemenperunan huollon ja myös yleisen huoltovarmuuden turvaamisen kannalta peruna on tärkeä osa elintarvikkeiden huoltovarmuutta sen me tiedämme ja tunnustamme kaikki voimassa olevassa laissa ei ole selkeästi määritelty siemenperunan tuotantoon käytettäviä siemenperunaluokkia tai muun perunan tuotantoon käytettäviä siemenperunaluokkia tällä lakiesityksellä asia hoidettaisiin kuntoon lisäksi esityksessä nimetään elintarviketurvallisuusvirasto valvontaa suorittavaksi viranomaiseksi ja säännellään tarkemmin perunantuotannon edellytyksistä alueilla tietojen säilyttämisestä tiedonsaantioikeudesta ja tarkastusoikeudesta

maaseudun viljelijöille töitä näin ollen arvoisa rouva puhemies lakiesitys on mielestäni erittäin kannatettava maamme tärkeän peruselintarvikkeen perunan korkean laadun turvaamiseksi kiitoksia

arvoisa rouva puhemies tämä on tässä aika synkässä keskustelussa tänään hieno ja positiivinen asia tämä esitys tulee pitkällä jänteellä parantamaan meidän merialueidemme kuntoa yleistä käytettävyyttä ja vesien puhtautta ja tulee olemaan hyvin merkittävä ja tärkeä muutos tämä merialuesuunnittelu olisi uusi alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä erillinen suunnittelumuoto merialuesuunnitelmat olisivat yleispiirteisiä aluevedet ja talousvyöhykkeen kokonaisuutena kattavia suunnitelmia joissa tarkastellaan eri toimintojen tarpeita ne laaja alaisesti yhteen sovittaen tämä on sillä tavalla tärkeää että nyt kun tätä suojelua tehdään niin se ei ole ollut niin koordinoitua ja alueellisesti ohjattua kuin se olisi voinut olla tietysti tämä myös täyttää yhden eu direktiivin ja on ikään kuin pakkokin toteuttaa mutta tässä se tehdään niin sanotusti hyvällä tavalla ja tämä on tervetullut uudistus

arvoisa rouva puhemies tällä hallituksen esityksellä ollaan tuomassa eu direktiiviä merialuesuunnittelun osalta suomalaiseen lainsäädäntöön eu direktiivin tavoite on hyvä ajatus on että merialueiden käyttöä suunniteltaisiin ekosysteemilähestymistavan mukaisesti siis että kaikessa toiminnassa merellä ja eri käyttömuotojen yhteensovittamisessa huomioitaisiin luonnon kestokyky suomalaisen meriluonnon ainutlaatuisuus on hallituksen esityksestä kuitenkin unohtunut itämeri todella herkkä meri ja meidän suomessa täytyy pitää erityistä huolta siitä nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä pitäisi huomioida itämeren herkkyys paremmin lakiesityksessä ollaan tekemässä kaavapäätöksiä merialueille kaavoista päättäisivät ne maakuntien liitot joiden alueeseen kuuluu aluevesiä kuitenkin vastuu itämeren tilasta kuuluu meille kaikille siksi merialuesuunnittelun vastuun olisi parempi olla valtion tasolla arvoisa puhemies

hallitus on myös jatkamassa haitallista norminpurkutyötään kun esityksen mukaan merialuesuunnitelmista ei vaadittaisi vaikutusten arviointia eikä riittävää kuulemista kaavoitusta täytyy sujuvoittaa jollain muulla tavalla kuin luomalla tilanne jossa paikalliset intressit uhkaavat itämeren tilaa meren erilaisille käyttömuodoille ja suojelullekin on meillä tilaa on tärkeää että merialuesuunnittelulle saadaan nyt luotua toimivat puitteet jotka ovat linjassa eun hyvien tavoitteiden kanssa toivon että tätä esitystä vielä täsmennetään valiokuntakäsittelyssä

arvoisa puhemies edustaja hännisen ajatus on ihan hyvä tässä mutta tämähän ei poista merenhoitosuunnitelmaa joka kuuluu valtiolle nämä kaksi asiaa tämä uusi esityshän parantaa ja täydentää itämerenkin tilannetta koska meillä on kuitenkin tämä perusmerenhoitosuunnitelma josta valtio

lakiesityksellä pantaisiin täytäntöön merten aluesuunnittelun puitteista annettu euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maankäyttö ja rakennuslakiin lisättäisiin merialuesuunnittelua koskevat säädökset jotka tulisivat samalla sovellettaviksi suomen talousvyöhykkeellä meriliikenne ja meren muut käyttömuodot kuten energiantuotanto tuuli ja aaltovoimalla ja erilaisten putkien ja johtojen sijoittaminen ovat lisääntyneet ja johtuvat ympäristöpaineet kasvaneet merialueen käyttö myös muiden kuin kalojen viljelyksessä on edelleen lisääntynyt nykyään merialueiden käytön suunnittelu on mahdollista vain aluevesien alueella tämä ei ole riittävän kattavaa kun otetaan huomioon meren käytön haasteet ja meriympäristön suojelun tarve sekä se että meren käyttö ja ekosysteemit ulottuvat aluevesiä huomattavasti laajemmille alueille lisäksi merialueita koskeva tieto on pirstaleisesti eri viranomaisten hallussa ja merialuetta koskevan tiedon määrä ja laatu ja saatavuus vaihtelevat mikä vaikeuttaa tiedon tehokasta hyödyntämistä merialueen suunnittelussa

merialuesuunnitelmien laatiminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja resurssitehokkaasti se on tämän hallitusohjelman linjauksen mukaista merialuesuunnitelmilla luodaan lisäarvoa ja edellytyksiä merialueen pitkäjänteiseen ja kestävään kehittämiseen arvoisa rouva puhemies tämä on kaiken kaikkiaan erittäin kannatettava ja hyvä lakiesitys kiitoksia

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies tämän esityksen tavoitteena on vakuutusmaksun perusteena olevien vahinkohistoriatietojen nykyistä joustavamman sääntelyn kautta antaa vakuutusyhtiöiden tuotekehitykselle lisää mahdollisuuksia ja siten edistää vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua tämä on erittäin tervetullut suomessa on erittäin suljettu menettely mitä tulee vakuutusten kilpailutukseen hyvin samantyyppisiä kaikilla ja hintaerot ovat muutamia kymmeniä euroja myös korvausmenettelyä koskevia säännöksiä täsmennetään monilta osin kaikki tietävät että jos vakuutusyhtiön kanssa joutuu jotenkin nokakkain niin melkein aina häviää jos ei satu olemaan kohtalaista oikeusturvavakuutusta niin on kyllä pahassa liemessä on erittäin hyvä että näitä perusteita selvennetään tämä tulee myös vähentämään kuluttajariitalautakunnan erilaisia valituksia ja on kaikilta osin erittäin hyvä ja kannatettava muutos

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kuusi pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

arvoisa puhemies painolastivesien käsittelyllä on suuri merkitys meriympäristön suojelun kannalta käsittelemättömien painolastivesien mukana siirtyy eliöitä alueille jotka eivät ole niiden luontaisia esiintymisalueita tällöin uusi vieraslaji saattaa aiheuttaa suurta vahinkoa alueen alkuperäiselle eliökannalle painolastivesien mukana levinneiden vieraslajien syrjäyttäessä alkuperäistä eliökantaa ovat vahingot hyvin laaja alaisia sekä meriympäristön monimuotoisuuden että muun muassa kalastus elinkeinon kannalta katsottuna vieraslajien siirtymisen mahdollisuutta lisäävät nykyaikainen nopea laivaliikenne ja suuret alusmäärät lain voimaantulon myötä ehkäisemme tehokkaasti lajien siirtymistä ja suojelemme meriympäristöä niiden vaikutuksilta itämeri on määritelty erittäin herkäksi merialueeksi jolla ei myöskään maantieteellisistä syistä ole mahdollista suorittaa kansainvälisten säädösten mukaista painolastiveden vaihtoa nämä seikat korostavat yleissopimuksen hyväksymisen merkitystä samalla on syytä tiedostaa että valiokunnan mietinnön mukaan puhdistukseen käytettyjä laitteistoja on tyyppihyväksytty viisikymmentäviisi mallia mutta käytännössä niitä ei ole vielä saatu toimimaan halutulla tavalla tämän lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä voimaan saatettaessa tulee pyrkiä siihen ettei muutoksesta aiheudu suomen merenkululle sen kilpailukykyä heikentäviä kustannuksia laissa on myös määritelty rajoitus joka jättää esimerkiksi meripelastusalukset ja rajavartioston alukset lain vaikutuksen ulkopuolelle tässä yhteydessä tulee varmistaa että myös puolustusvoimien alukset jäävät lain ulkopuolelle

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä ei ensi kuulemalta vaikuta liittyvän harmaan talouden torjuntaan kuitenkin asiantuntijat ovat sitä mieltä että yritystukien jakamisessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota veronkierron estämiseen talousvaliokunta onkin kirjannut mietintöönsä että kun lakia valtionavustuksista ryhdytään uusimaan on harmaan talouden torjunta otettava osaksi uutta lakia tämä on hyvä ehdotus harmaa talous aiheuttaa suomen taloudelle niin suuria menetyksiä jatkuvasti että kaikki keinot sen suitsimiseksi ovat tarpeen

osaksi tulevaa valtion avustuslain uudistamista valtionavustuslakiin tulee sisällyttää säännökset jotka varmistavat ettei yritystukia ja ja muita avustuksia myönnetä velvoitteita rikkoville tahoille ja että viranomaisilla on harmaan talouden torjunnan näkökulmasta riittävät tiedonsaantioikeudet

arvoisa rouva puhemies tämän esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa tukien käyttöä sekä varmistaa tukien euroopan unionin valtiontukilainsäädännön mukaisuuden kansallinen ennakkoarviointi niin sanotut hyvän tuen edellytykset lisättäisiin lainsäädäntöön edellytysten täyttyminen olisi arvioitava ennen tukiohjelman tai yksittäisen tuen käyttöönottoa tämä uudistus on erittäin tervetullut ja parantaa sen tuen hakijan mahdollisuutta ymmärtää miten tätä tukea haetaan ja mitkä sen edellytykset ovat sitten kolmantena asiana vielä kiinnitetään huomiota siihen että tuen saaja joutuu antamaan enemmän pohjatietoa mikä tietenkin rahoittajia kiinnostaa kun usein näitä tukia haetaan johonkin projektiin ja siinä on sitten ulkopuolisia rahoittajia aina ei ihan käy selville sen tuen hakemisen tarkoitus tai se ei ole täysin kirkas niin tässä sekin puoli nyt paranee sitten olen kyllä samaa mieltä tästä edustaja kontulan esiin nostamasta asiasta että tämä harmaan talouden näkökulma on sellainen jonka pitää ehdottomasti kaikessa tämäntyyppisessä lainsäädännössä olla ihan keskeisessä osassa niin kuin tässä valiokuntakin on todennut

puhemies minulla on lyhyt puheenvuoro kannatan edustaja kontulan tekemää lausumaehdotusta ilmeisesti myös edustaja laukkanen antoi tälle ainakin jossain määrin suostumuksensa että kyseessä on hyvä lausumaehdotus että harmaata taloutta todella meidän täytyy kaikilla keinoin pyrkiä torjumaan

arvoisa rouva puhemies

suomen kilpailukyvyn ammattiyhdistysliikkeen piirissä taas on on oltu huolissaan siitä että yleinen minimipalkka kenties nakertaisi yleissitovien työehtosopimusten asemaa nykytiedon valossa kumpikin huoli on aiheeton erityisesti saksan kokemus on on osoittanut että minimipalkka voi hyvin elää yleissitovien työehtosopimusten kanssa rinnakkain jopa vahvistaa niitä esityksessä ehdotettu minimipalkan taso on niin maltillinen että sillä ei olisi mainittavaa vaikutusta työehtosopimusten piiriin kuuluvilla aloilla esimerkiksi pienistä palkoistaan tunnetun kiinteistöalan ja kaupan alan vähimmäispalkat ylittävät nyt ehdotetun minimin

oikeuksien komitean vaatimusta siitä että kokoaikaisen työn palkalla pitää päästä yli kansallisen köyhyysrajan arvoisat runsaslukuiset kollegani suomen työmarkkinat ovat murroksessa vaatimukset paikallisen sopimisen vahvistamisesta maahanmuuton kasvu robotisaatio työn yrittäjämäistyminen ja jakamistalous haastavat perinteisiä työmarkkinoiden rakenteita

arvoisa rouva puhemies tämä on kyllä hyvin ajankohtainen aloite ja ja todellakaan tällaista vähimmäispalkkaa ei suomessa ole ole säädetty aloitteen mukaan vähimmäispalkka on mitoitettu siten että se vastaa viittäkymmentä prosenttia edellisen vuoden viimeisen kolmanneksen bruttokeskipalkasta ja vähimmäistuntipalkkaa tarkistettaisiin kunkin vuoden huhtikuussa valtioneuvoston asetuksella laskennallisesti keskimääräinen veronpidätys huomioiden näin määritelty vähimmäispalkka olisi noin kuusikymmentä prosenttia maan nettokeskipalkasta mikä uudistetun euroopan sosiaalisen peruskirjan neljän piste ensimmäisen artiklan toimeenpano ohjeessa määritellään kelvollisen palkan alarajaksi minusta oli hyvä valinta aloitteen tekijöiltä nostaa esiin tästä kelvollisen palkan tässä salissa usein vedotaan erilaisiin eun yhtenäisiin direktiiveihin ja myös pohjoismaisiin menettelyihin ynnä eurooppalaiseen malliin en näkisi mitenkään huonona sitä että myös tästä nyt käynnistyvä keskustelu oikeasti saisi tuulta alleen ja myös suomessa voisi syntyä tämmöinen kelvollisen palkan alaraja tämähän on jo summana niin pieni että eihän yksinhuoltajaperhe millään edes pärjää pärjää tällä summalla tietenkin kysymykseksi vähän jäi kun saksassa on määritelty tämä kahdeksan pilkku viiden euron minimituntipalkka josta tulee noin tuhatneljäsataaseitsemänkymmentä euroa mikä oli teidän ajatuksenne että te poikkeaisitte näin paljon tästä saksan mallista

arvoisa puhemies saksan hintataso poikkeaa myös suomen hintatasosta jonkin verran nämä huolet kilpailukyvystä mielestäni aiheettomia senkin takia että kulloistakin minimipalkan rajaa voidaan säätää myös säätämällä sitä mikä on meidän keskipalkkamme meidän keskipalkkaamme vaikuttaa se mikä on yleinen palkkahajonta mitkä ovat ne kaikkein korkeimmat palkat

arvoisa puheenjohtaja vielä tässä lyhyesti kristillisdemokraatithan ovat esittäneet tällaista kisälli tesiä ja tämä on hyvin lähellä sitä sitä mallia oppisopimusjärjestelmää joka niin kuin tiedämme saksassa on erittäin toimiva siellä saa opiskeluaikana ihan kunnollista palkkaa ja useimmiten vielä sitoumuksen ja ja lupauksen siitä että saa siitä työpaikasta jossa koulutusta käy sitten tulevaisuuden työn työ ja tasa arvovaliokunta kävi vattenfallin tehtaalla oli lainsäätäjien kanssa yhdessä pohdittu erityisesti heidän tarpeitaan ja ja ne tarpeet olivat sellaiset että he eivät normaalista ammattikoulutuksesta saaneet itselleen tarvittavaa työvoimaa joten he yhdessä valtion kanssa loivat sitten tätä lainsäädäntöä siihen suuntaan että he pystyivät tällaisella kisällimallilla ottamaan henkilön töihin ja myös lupaamaan hänelle työpaikan mistä on ollut valtava apu siellä

harjoiteltu oppisopimuskoulutusta vuosikymmenten ajan jopa vuosisatojen ajan ja siellä on tähän ihan erilainen

kouluttamattomat työntekijät huomioidaan harjoittelijapalkalla ja heidän kohdallaan palkka voi alittaa tämän minimipalkan ja olla vain kahdeksankymmentä prosenttia